lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan asian käsittely keskeytettiin kymmenes kymmenettä kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen neljännestä viiva asiasta nyt keskustelu jatkuu menemme suoraan puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies tällä viikolla on toden totta puhuttu aamusta iltaan hallituksen budjettiehdotuksesta vuodelle kaksituhattakaksikymmentä

esimerkiksi yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiä sama asia kohdentuu myös pienimpiin eläkkeisiin myös veronalennukset kohdistetaan pieni ja keskituloisille arvoisa rouva puhemies budjetti on pitkälti myös kasvatus koulutus ja sivistysbudjetti tunnen sen maailman hyvin ja kannan iloa siitä että tämä hallitus näkee lapset nuoret ja alan työntekijät tulevaisuuden tekijöinä suomella on kaikki edellytykset säilyttää ja vahvistaa sivistysperustaansa osaamista luovuutta yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta tasa arvoa ja luottamusta ylläpitävien instituutioiden ja politiikkojen merkitys toiminnassa korostuu

vaikuttamista juuri niin kuin hallitus budjettiehdotuksessaan tekee myös tki

käydäänkö nämä henkilökohtaiset keskustelut tuolla käytävällä

yhteiskunnassa yhä suurempi osa talouskasvusta syntyy aineettomista sisällöistä ja tuottamasta lisäarvosta väestön osaamistason nostaminen ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden sekä tasa arvon vahvistaminen edellyttävät hallintoalan toimijoiden yhteistyötä ja hallintorajat ylittävää politiikkaa

arvoisa rouva puhemies

ennen kaikkea tuo budjetti vuodelle kaksituhattakaksikymmentä on tulevaisuusbudjetti nyt on meidän vuoromme näen täällä yleisössä lehtereillä heitä jotka ovat tämän isänmaan rakentaneet jotka ovat antaneet panoksensa tälle isänmaalle ja joista meidän tehtävämme on pitää huolta tänä päivänä ja huomenna näen täällä yleisössä myös paljon nuoria ja lapsia ja heidän tulevaisuudestaan meidän niin ikään pitää kantaa huolta jotta heillä on mahdollisuus koulutukseen työhön jotta heillä on mahdollisuus valita missä päin tätä rakasta isänmaatamme he asuvat jotta heillä sitten aikanaan on mahdollisuus kantaa vastuu tästä yhteisestä isänmaastamme

meille keskustassa kaikki työ ja yrittäjyys on arvokasta ja sitä me haluamme edistää työtä ja kasvua työtä ja yritteliäisyyttä mahdollisuuksia kaikille ihmisille olen erittäin tyytyväinen että vihdoin panostamme poliisiin ja puolustusvoimiin me lisäämme turvallisuutta koko maassa me lisäämme poliisiresursseja me lisäämme puolustusvoimien resursseja me investoimme koulutukseen aivan uudella tavalla kun pääomitamme yliopistoja neljälläkymmenellä miljoonalla ja ammattikorkeakouluja kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla tästä haluan kiittää tiede ja kulttuuriministeriä olen varsin tyytyväinen myös siitä että nyt luomme eväitä tuotekehityksiin ja innovaatioihin jotka luovat sitä uutta kasvua luovat sitä uutta työtä jolla me rahoitamme tätä hyvinvointivaltiota myös kaksituhattakolmekymmentä luvulla me keskustassa olemme aina katsoneet tulevaisuuteen olemme aina olleet tulevaisuuspuolue me toisin kuin oikeistokonservatiivinen oppositio katsomme tulevaisuuteen ja me elämme tulevaisuudessa emmekä menneisyydessä kuten täällä niin monesti kuulee tämä budjetti mahdollistaa myös tulevaisuusinvestoinnit oli kyse sitten liikenneinvestoinneista teiden perusparannuksista raideinvestoinneista tai vaikkapa neljä g stä viisi g stä ja niin edelleen myös tulevaisuudessa tästä syystä me hyvä oikeistokonservatiivinen oppositio olemme tulevaisuuden asialla emme menneisyyden asialla arvoisa puhemies täytyy sanoa että kun nyt olen seurannut sitä miten tämä budjetti on luotu ja mitä sillä tavoitellaan eli parempaa huomista parempaa tulevaisuutta kaikille olen erittäin tyytyväinen siitä että me keskustassa voimme nyt viimein sanoa että me panostamme koko suomeen emme ajattele pelkästään omaa napaamme ja katso sitä mikä on hyväksi yhdelle paikkakunnalle vaan sitä mikä on hyväksi koko tälle maalle kaikille suomalaisille minun täytyy kyllä se sanoa ja myöntää että meille keskustassa työ ja yrittäjyys on aina ollut arvokasta oli kysymys sitten pizzan paistamisesta tai kebabin paistamisesta kaikki työ ja yrittäjyys on arvokasta toisin kuin täällä eräälle puolueelle jonka mielestä tämmöinen työ on vähemmän arvokasta sitä minä en kyllä ymmärrä arvoisa puhemies olen kyllä tyytyväinen tulevaisuuslinjaan arvoisat lehterillä olevat ihmiset kansalaiset vihdoin panostamme nyt tulevaisuuteen varsin tyytyväinen saa olla kiitoksia

arvoisa puhemies arvoisat edustajat kyllä sipilän hallitusta kelpaa kehua se on aivan totta nyt me jatkamme sitä hyvää linjaa joka viime kaudella aloitettiin luomme työtä ja toimeentuloa kaikkialle tämä hallituksen koko suomen talousarvio se vahvistaa asumisen elämisen ja yrittämisen edellytyksiä kaikkialla maassa arvoisa puhemies tätä hallituksen talousarviota on kutsuttu myös pienen ihmisen talousarvioksi voimme olla hyvin iloisia siitä että hallitus nyt parantaa monin tavoin lasten nuorten ja vanhusten asemaa yhteiskuntamme vahvuus mitataan juuri sillä miten me huolehdimme heikoimmassa asemassa olevista niistä jotka tarvitsevat erityistä tukea ja apua hallitus tosiaan jatkaa sitä viime kaudella toteutettua linjaa jossa talouden liikkumavaraa käytettiin niiden tukemiseen jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa nyt korotetaan opintotuen huoltajakorotusta jonka edellinen hallitus otti käyttöön nyt jatketaan pienimpien vanhempainpäivärahojen korotuksia nyt myös tehdään sellaisia parannuksia jotka aiemmin eivät tiukan taloustilanteen vuoksi olleet mahdollisia lastemme ja meidän tulevaisuutemme kannalta on aivan erinomaista että nyt korotamme yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiä ja pienennämme varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja lapsille tulee taata huoleton ja turvallinen lapsuus se on todellinen tulevaisuusinvestointi kun me parannamme meidän lasten ja nuorten elämää ja heidän hyvinvointiaan siksikin on aivan erityisen hienoa että nyt hallitus varmistaa vanhemmille valinnanvapauden lastensa hoitomuodon suhteen säilyttämällä kotihoidon tuen vanhemmat saavat valita perheensä ja lapsensa tarpeen mukaan kotihoidon ja päivähoidon välillä me ajattelemme että lapsen etu on tärkein perhe saa itse päättää miten lapset hoidetaan tämä myös tukee meidän työmarkkinoitamme onnellisista hyvinvoivista kodeista voi kasvaa niitä työteliäitä ahkeria suomalaisia jotka aikanaan rakentavat tätä isänmaata arvoisa puhemies koulutus ja sivistys on meille keskustalaisille erityisen ja siksi olemme hyvin tyytyväisiä hallituksen koulutuspoliittisen linjan suuntaan nyt me parannamme opiskelijoiden toimeentuloa myös sillä tavalla että opintotuki sidotaan indeksiin pidän erittäin tärkeänä sitä että lasten ja nuorten maksuttomia harrastuksia lisätään koulupäivän yhteyteen tämä parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia on tärkeää että tämäkin uudistus toteutetaan sillä tavalla että se koskee koko maan lapsia arvoisa puhemies olemme jo kuulleet sen että työllisyyden nostosta riippuu kaikki se on aivan totta ja me keskustassa olemme sitoutuneet siihen niin että olemme valmiit kääntämään kaikki kivet sen eteen jotta saamme työtä koko maahan pidän erityisen tärkeänä sitä että kannustamme ihmisiä työhön meidän on meidän on luotava työtä arvostavaa asennetta kaikki työ on tärkeää ja arvokasta vain työn kautta turvaamme hyvinvointivaltion jatkuvuuden arvoisa puhemies arvot ovat kaiken päätöksenteon pohja tämä talousarvio antaa arvon jokaiselle suomalaiselle suomalaiselle ahkeralle suomalaiselle työteliäälle suomalaiselle mutta myös niille jotka eivät jostain syystä kykene työhön vaan ovat toisten armeliaisuuden ja avun varassa tämä talousarvio on toden totta pienen ihmisen talousarvio
seuraava puheenvuoro listalta edustaja laukkanen

arvoisa rouva puhemies nyt muutama poiminta täältä talousarviosta ja viikon keskustelusta talousarviossa on paljon hyviä asioita mutta luettelen tässä nyt niitä epäkohtia jotka ovat jääneet huomaamatta ensinnäkin suomalaiset autoilijat ovat raskaasti yliverotettuja heiltä kerätään vuosittain lähes yhdeksän miljardia ja annetaan takaisin yksi pilkku viisi miljardia polttoaineen veronkorotus tässä tilanteessa on täysin kohtuutonta se on väärin se on epäoikeudenmukaista rahan keräämistä ruotsi kerää rahaa noin kymmenen pilkku viisi miljardia ja palauttaa tienhoitoon tästä puolet meillä olisi opittavaa toinen asia toisin kuin täällä on annettu ymmärtää että tämä budjetti vähentää köyhyyttä ja vähentää köyhiä jopa kahdeksallatoistatuhannella henkilöllä niin niin

suomalaisten sosiaalijärjestöjen laskelmien mukaan tämä talousarvio ei tuo euroakaan ylimääräistä köyhille tästä asiasta järjestetään marraskuussa eduskunnassa eduskunnan köyhyysryhmän toimesta seminaari jossa kaikki luvut ovat kaikkien kansanedustajien nähtävillä tämä budjetti ei anna euroakaan suomalaisiin leipäjonoihin minä ja

arhinmäki zyskowicz ja pääministeri rinne olemme kaikki olleet yhdessä heikki hurstin itsenäisyyspäivän linnanjuhlissa ja hänen jouluaattona järjestämässään vähävaraisten joulujuhlassa siellä olemme olleet ja yhdessä tuumin ääni väristen luvanneet että heidän asiansa hoidetaan minä tunnustan minun uskoni oli suuri tähän hallitukseen tässä mielessä nyt minun uskoni horjuu hyvä hallitus hyvä pääministeri rinne auttakaa minua epäuskossani ei ole tässä talousarviokirjassa riviäkään siitä että näiden vähävaraisia auttavien yhdistysten asemaa millään tavalla muutettaisiin jälleen joudumme kääntymään näiden niin joulurahojen puoleen toivon että tämän vaalikauden aikana tämä korjataan kolmas asia koulutuksen tasa arvo ei toteudu täällä eilen ministerit yhdessä kertoivat meille kuinka koulutuksen tasa arvo ja yhdenvertaisuus on tämän hallituksen keskeisiä teemoja kuitenkaan tässä talousarviossa ei ole korjattu epäkohtaa joka liittyy kotikuntakorvaukseen niin että kaikki suomalaiset koulutuksen järjestäjät saisivat jokaisesta oppilaasta yhdenvertaisen korvauksen nyt nämä yksityiskouluja ylläpitävät opetuksen järjestäjät joita on reilu sata saavat yhdeksänkymmentäneljä prosenttia kunnan koulut sata prosenttia viime kaudella sivistysvaliokunta edellytti että tämä asia korjataan ei ole korjattu neljäsataa miljoonaa tulee lisärahaa mutta ei löytynyt sitä kymmentä miljoonaa joka olisi ollut oikein kaikkia näitä oppilaita ja opettajia kohtaan viimeisenä asiana paikallinen sopiminen se on jäänyt tässä pelkäksi kirjaukseksi eikä ole mitään konkreettista sen eteen hyvät kansanedustajat hyvä hallitus suomalainen yrittäjä ei ole pyytänyt meiltä rahaa se on vain pyytänyt että saisi päättää omista asioistaan niin kuulitteko se on vain pyytänyt että saisi päättää omista miten yritystään hoitaa keitä palkkaa enkä voi kuvitella että yksikään yrittäjä tässä maassa haluaisi maksaa hyvälle työntekijälle huonoa palkkaa hyvät kansanedustajat arvoisa puhemies tässä elämää arjesta salli päätti olla ahkera suomalainen ja mennä töihin hän oli yksinhuoltaja sai osa aikaisesta työstä noin tuhatkaksisataa euroa kuussa kaikki tuet romahtivat ja nettotulot puolittuivat nyt hän itkee kotona ja manaa tätä yhteiskuntaa vannoo ettei enää mene töihin koko loppuelämänsä aikana nyt sitten menen leipäjonoon hakemaan lapselle ruokaa mahtavaa ihmettelen

jotka haluavat olla ahkeria saavat siitä työstänsä sellaisen rahan että sillä tulee toimeen arvoisa rouva puhemies meillä on paljon tehtävää ja niin kuin on tapana sanoa yhdessä olemme enemmän uskon että vaikka meillä on eri hallituksilla erilaisia painotuksia

kipupisteisiin jotka veisivät koko yhteiskuntaa eteenpäin meidän kahdensadan edustajan tulisi kyetä yhdessä sitoutumaan kiitoksia ja hyvää viikonloppua

arvoisa rouva puhemies aluksi malta olla sen vertaa kommentoimatta keskustalaisten puheenvuoroja erityisesti edustaja köntän puheenvuoroa että se todisti mielestäni sen vanhan vanhan sanonnan että kun sanottava vähenee niin retoriikka kovenee mutta mutta asiallisesti ottaen tähän tähän budjettiin mennäkseni on tietysti niin että tässä budjetissa on kuten on aiemminkin sanottu monia hyviäkin asioita siinä on monia sellaisia liikennehankkeita esimerkiksi valtatiet kolme yhdeksän ja kaksitoista joita on pitkään ajettu ajettu siellä on koulutukseen panostuksia on

ja moniin muihinkin sinänsä tarpeisiin on myöskin nämä pienemmät eläkkeet varmasti tulevat ihan ihan tarpeeseen ne rahat jotka sinne sinne on kohdistettu toki on tietysti niin että joiltain osin jäädään myös vajaaksi ihmettelen kyllä että kun ei tässä hallituksessa juuri budjettirajoitetta ollut niin minkä takia poliisien määrää ei ole nostettu siihen seitsemääntuhanteenkahdeksaansataanviiteenkymmeneen joka oli sovittu kaikkien puolueiden kesken ennen vaaleja mutta isossa kuvassa ne panostukset ovat pääosin oikein kohdistettuja mutta sitten

se kolmetuhatta on viisi prosenttia siitä kuudestakymmenestätuhannesta johon pitäisi päästä sen lisäksi niissä kahdessakymmenessäviidessä toimessa jotka on jo työministeri harakan toimesta julkaistu ainoastaan työeläkeputken ikärajan nosto vuodella on ainoa jolla voidaan laskea jonkinlaisia työllisyysvaikutuksia olevan eli tämä budjetti on tyhjän päällä ja se on tyhjän päällä siinä tilanteessa jossa maailmalla on hyvin paljon uhkia suomen taloudelle jo tässä kuussa saattaa toteutua sopimukseton brexit on kauppasodan uhka ja oikeastaan se on käynnissä yhdysvaltojen ja kiinan välillä mikä väistämättä vaikuttaa suomeen pidemmällä aikavälillä usan ja ja euroopan välillä on myös riski tullien nostamisesta mikä vaikuttaa suomeen venäjän talous ei ei juurikaan kasva ja niin poispäin eli meidän meidän koko on haasteellisessa tilanteessa puhumattakaan siitä mitä lähi idässä nyt tapahtuu ja miten se voi vaikuttaa tässä ympäristössä kun siihen vielä lisätään se että syntyvyys on erittäin alhaalla ja ja tulevat ikäluokat ovat selvästi pienempiä kuin nykyiset on kyllä vastuutonta siirtää velkaa lasten ja lastenlasten maksettavaksi kyllä se on tässä tilanteessa ihan kohtuutonta eli kyllä hallituksen pitäisi tämä asia asia nyt nyt katsoa ja toivon että hallitus pystyy vaikuttamaan ainakin siihen että tämä työmarkkinasyksy ei johda siihen että tässä vaikeassa

nyt ainakaan työmarkkinoilla pilattaisi meidän kansainvälistä kilpailukykyä koska neljäkymmentä prosenttia siitä kaikesta rahasta joka suomalaisten hyvinvointiin käytetään ja budjettiin sisältyy rahoitetaan vientituloilla eli on erittäin tärkeää että suomen kilpailukyvystä pidetään huolta eikä lähdetä nyt pilaamaan tältäkään osalta sipilän hallituksen perintöä koska kaikki se hyvä joka tässä budjetissa nyt kansalle annetaan perustuu siihen että viime vaalikaudella hallitus kykeni nostamaan suomen taloudellisesta suosta muistan sen että olimme aivan lähellä kun se kymmenen miljardin tasapainotus tehtiin sitä

ja nyt lähdetään vajoamaan uudelleen se on kyllä väärä suunta siinä tilanteessa koska mitään helppoja vuosia ei ole edessä tämä on se keskeinen sanomani ei se että sinänsä ne panostukset olisivat olleet vääriin kohteisiin iso kuva on tässä hukassa

arvoisa rouva puhemies

suomen talous saadaan nousuun ovat silmänlumetta ja äänestäjienne sumutusta teidän katseenne ei ole suomessa eikä suomalaisten ihmisten hyvinvoinnissa vaan kolmansissa maissa ja jossain avaruudessa kokonaisen miljardin verran kehitysyhteistyössä kuvittelette vieläkin näiden vuosikymmenten jälkeen että kehitysavulla olisi jotain merkitystä ja se estäisi ne massiiviset siirtolaisvyöryt kolmansista maista eurooppaan ja suomeen jotka jo ovella kolkuttelevat näiden vuosikymmenten aikana mitä suomi on dumpannut rahaa esimerkiksi juuri afrikkaan ei olla saatu mitään muuta aikaiseksi kuin lisääntyviä konflikteja heimosotia ja kansojen kurjistamista te toimitte täysin vastuuttomasti niin omaa kansaanne kuin afrikan kansoja kohtaan tällä toiminnalla arvoisa puhemies en kertakaikkisesti voi käsittää että meillä on sisäministerinä tällä hetkellä henkilö yhdentoista prosentin puolueesta jolla ei keihäänkärkenä ole sisäministeriölle kuuluvia hallinnollisia aloja vaan puhtaasti pelataan federalistien ilmastorahastajien ja kolmansien maiden pussiin suomalaisten jäädessä toisarvoiseksi välttämättömäksi mielipahaksi kun horisontissa siintää kokonaisen maapallon pelastaminen

joilla järki ja käsitys asioista vielä onneksi on koko budjetti on täynnä ilmastohysteriaa eikä siltä säästy mikään hallinnonala ei mikään teidän mielestänne on parempi verottaa sadoilla miljoonilla autoilua ja yrittämistä kotimaassa ja tuoda elintarvikkeet merten takaa fossiilisia polttoaineita käyttävillä laivoilla ja lentokoneilla

ne on jo moneen kertaan tässä salissa läpikäyty ja mitään järkeä ei budjetin määrärahoihin ole puhumalla saatu lopputulokseksi aikaan pelkkää sanahelinää ja hyveposeeraamista murujen jakamiselle jolla ei edelleenkään tule olemaan mitään vaikutusta suomen talouden tai turvallisuuden nousuun asia on kiistämätön tämä sali kuten koko yhteiskuntamme on jakautunut kahtia ja teidän hallitus me me perussuomalaiset äänestäjinemme edustamme sitä kansanosaa jolle tasa arvo yhdenvertaisuus tai sananvapaus ei kuulu te olette yksipuolisesti määrittäneet ne arvot jotka tässä yhteiskunnassa ovat ainoat hyväksytyt ettekä suvaitse suuressa yltiösuvaitsevaisuudessanne muunlaisia mielipiteitä kun teiltä loppuvat argumentit kuittaatte väittelyn arvokortilla te te olette tämän kahtiajakautumisen itse aiheuttaneet ja nyt olette ihmeissänne syytätte populismista kun kansa ei nöyrrykään riittävästi poliittisen eliitin ja siinä sivussa rahaa tahkoavien iilimatojen tahtoon suomen kansa näyttää joka kuukausi mitä mieltä se on hallituksen politiikasta mutta te ylemmyydentunnossanne ette siitä välitä raha ja valta sokaisee teillä on aikaa tasan sen verran kuin kansa teille sitä antaa ja onneksi näyttää siltä että sietokyvyn raja on tulossa vastaan ja kun se ärähtää on teidän sosialistipolitiikkaanne aika toivottavasti ohi koska taloutemme on tällä talousarviolla edettäessä tämän hallituskauden loputtua miljardeja miinuksella valtion omaisuus myyty ja surutta otettu velkaa enempi kuin laki sallii en näe tämän talousarvioesityksen loppusijoituspaikaksi mitään muuta kuin että se on syöttöpaperina suomalaisella puulla lämmitettävässä takassa ja saunan puukiukaasssa

arvoisa puhemies ihan ensimmäiseksi ennen kuin menen tähän varsinaiseen tekstiin

on täysistunto vaikka se suuren valiokunnan kokous olisi pantu poikki äsken joka tapauksessa tämä edustaja joka on siis suuren valiokunnan demariryhmän vetäjä joutui lähtemään kesken siitä kokouksesta pois jotta ei menetä toiseen kertaan tänään tätä paalupaikkaa puhujan kohdalla tänään juuri vastaavanlainen tilanne oli kello kolmetoista ehdottaisin sitä että vastaisuudessa kun täysistunto loppuu kolmetoista piste kolmekymmentä suuren valiokunnan kokousta ei aloiteta kolmetoista piste kolmekymmentä koska täältä ei yksinkertaisesti voi lentää saman tien sinne meille tulee turhaan myöhästymismerkintä siitä eli siinä olisi viiden minuutin väli niin kuin nytkin olisi toivottavaa että olisi viiden minuutin väli jolloin olisin voinut istua rauhassa loppuun tärkeästä brexit teemasta keskusteltiin suuressa valiokunnassa ja jouduin jättämään sen kesken ja tulemaan tänne jotten menetä puheenvuoropaikkaa toivon että tämä otetaan

että ihmisiä on tänne tulossa koska kokoukset ovat tuolla tuolla vielä kesken arvoisa puhemies sitten itse tähän teemaan anteeksi että jouduin tuon tässä toteamaan mutta halusin tuoda puhemiesneuvostolle tämän viestin siitä miten täällä kannattaisi menetellä me olemme nyt tavallaan budjetin lähetekeskustelun loppusuoralla ja tässä suhteessa eduskunta on käynyt vilkasta keskustelua koko viikon ajan täällä on ollut lennokkaita puheenvuoroja ja ja paljon draamaakin salissa ja se kertoo että eduskunta on elävä keskusteleva elin on tuotu esille sekä opposition puolelta kritiikkiä tätä budjettiesitystä kohtaan että hallituspuolueiden edustajien puolelta myönteisiä huomioita on todettu itse asiassa monesta suusta että sisällöllisesti sekä hallitusohjelma että itse tämä budjettiesitys myöskin opposition mielestä ovat monin kohdin hyvinkin painavia oikeaan suuntaan meneviä se mitä kritiikkiä eniten kuulemme on se että että riittävätkö rahat missä rahat löytyykö perusteita tehdä näinkin edistyksellinen budjetti sehän tämän budjetin sisältö on täällähän on paljon niin kuin puheenvuoroissa olemme kuulleet isoja hienoja avauksia uusia kulmia millä suomalaista yhteiskuntaa lähdetään viemään eteenpäin siellä on keskustelua pitkälti käyty vanhustenhoivasta siitä että lakiin saatetaan tämä kiintiö eli nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus tulee määriteltäväksi lakisääteisesti koulutukseen panostetaan vahvasti varhaiskasvatukseen tulee voimavaroja itse olen tuonut jo aikaisemmin monessa yhteydessä esille sen että

jos ottaa vuosisataa taaksepäin niin ikäihmiset yli kuusikymmentäviisi vuotiaat eläkeläiset ovat olleet se väestöryhmä joka on kaikkein eniten joutunut leikkausten kohteeksi suomalaisessa yhteiskunnassa kaikki hallitukset viimeisen neljännesvuosisadan aikana ovat leikanneet ja tavallaan heikentäneet ikäihmisten elinolosuhteita ongelma ikäihmisillä on kaiken lisäksi se että johtuen tästä taitetusta indeksistä työeläkejärjestelmässä he ovat ainoa tulonsaajaryhmä suomessa joka lakisääteisesti köyhtyy eli mitä vanhemmaksi ihminen tulee sen pienituloisempi hän suhteessa on nyt meillä on ensimmäisen kerran neljännesvuosisataan ensimmäisen kerran hallitus jonka ohjelma on selkeästi ikäihmisille myönteinen tässä on konkreettisia isoja tavoitteita ei ainoastaan vanhusasiainvaltuutettu ei ainoastaan hoitajamitoitus ei ainoastaan kotihoitoon panostukset ei ainoastaan ensimmäiset askeleet siinä kuuluisassa vappusatasessa on lähtökohtana nimenomaan kaikkein pienituloisimpia eläkkeensaajia tukea siellä on kohdennettuja hyvinvointitarkastuksia jotka luovat seniorineuvolalle itua monella tavalla tässä tullaan ikäihmisiä vastaan se on hieno hieno hieno ohjelma mutta arvoisa puhemies ehkä tämän hallituksen laatiman budjettiesityksen suurin juonne ei ole näissä uudistuksissa joita tehdään vaan siinä hengessä millä tätä on rakennettu meillä on paradigmanmuutos tapahtunut julkisen talouden osalta suomessa kun linja viimeisten vuosikymmenten aikana on ollut leikkausten ja säästöjen kautta budjettikurin kautta eteneminen hallitus joka kääntää suunnan toiseen me lähdemme elvytyksen kautta liikenteeseen me lähdemme siitä liikenteeseen että julkista sektoria käytetään hyväksi ihmisten hyvinvoinnin kohentamiseksi eikä niinpäin että talous tulee ratkaisevan tärkeäksi tässä ja tämä on tässä se suuri paradigmanmuutos joka meillä on talouspolitiikassa tapahtunut jossa suomi näyttää itse asiassa koko euroopalle mallia mallia siitä miten voidaan julkista taloutta käyttää hyväksi niin että raha ei ole se tärkein tavoite talous on väline ei päämäärä sinänsä ja tässä suhteessa tämä rinteen hallituksen ohjelma on aivan uusi näkökulma ja se myöskin avaa keskustelun euroopan unionin tasolle minä käytin liian pitkän johdattelupuheenvuoron jolloin minun täytyy varata toinen puheenvuoro myöskin toinen teema joka liittyy maahanmuuttoon ja näihin ilmiöihin joista täällä on paljon tänään puhuttu

ja tämä kritiikki mitä alkuun esititte on otettu vastaan mutta samalla ilmoitan että toki me täällä varmistamme ennen kuin täysistunto alkaa että suuren valiokunnan kokous on keskeytetty tai päättynyt

arvoisa herra puhemies tehdään yhdessä maa jossa kaikki otetaan mukaan ei ole hintaa pidetään toisista huolta kukaan ei putoa elämä on jatkuvaa oppimista ja rakentamista saa yrittää tehdä työtä ja rakastaa arvoisa puhemies olemme ensi vuoden talousarvion kanssa oikealla tiellä toisin kuin tänään täällä on väitetty hallituksen satsaukset koulutukseen lisäävät koulutuksen tasa arvoa kaikkea ei toki saa kerralla mutta paljon on suunnitteilla koulutus on aina satsaus tulevaisuuteen samalla olemme pienen ihmisen asialla täällä suomessa en voi olla sanomatta että on arvokasta auttaa myös hädässä olevia ihmisiä muualla suomen rajojen ulkopuolella annan täyden kiitoksen ja kunnioituksen sipilän hallituksen työlle sipilän hallitus nosti suomen uppoavan laivan pinnalle sen vuoksi voimme nyt purjehtia täysin purjein kohti tulevaisuutta tiedostamme maailmantalouden epävarmuuden ja työllisyyskehityksen hidastumisen keskusta haluaa kantaa vastuuta ja huolehtia siitä ettemme uppoa uudelleen tämä hallitus satsaa niin perheisiin lapsiin kuin nuoriin monilapsisten perheiden lapsilisät nousevat neljännestä lapsesta lähtien myös yksinhuoltajaperheiden lapsilisä nousee samoin perheellisten opiskelijoiden huoltajakorotus nousee subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautuu ja päivähoidon lapsiryhmän koko kasvattajaa kohden pienenee kahdeksasta seitsemään aamu ja iltapäivätoimintaa vahvistetaan neljäntoista pilkku viiden miljoonan euron määrällä opintotukeen lisätään rahaa kolmekymmentäyksi miljoonaa taiteen perusopetus saa kaksi miljoonaa lisää samoin nuorten työpajatoiminta ammatilliseen koulutukseen suunnataan lisää opettajia ohjaajia ja ja lähiopetusta korkeakoulujen perusrahoitus nousee sille kuuluvalle tasolle hallituskauden ehkä suurimmat uudistukset tapahtuvat koulutuksen alalla oppivelvollisuusikä nousee tämän hetken suunnitelman mukaan syksystä kaksituhattakaksikymmentäyksi lähtien kaikki voisivat suorittaa toisen asteen tutkinnon toisen asteen maksuttomuus ulottuu tällä hetkellä kahdeksaantoista ikävuoteen saakka miten pitkälle maksuttomuus yltää sen jälkeen sitä ei ole vielä ratkaistu kaikkea ei toki saa kerralla mutta paljon on suunnitteilla ammattikoulun ja lukion rinnalle muodostuu nivelvaiheen kolmas polku joka koostuu kansanopistojen pitkistä linjoista kymppiluokista työpajoista valmentavista koulutuksista kuntoutuksesta ja oppisopimuskoulutuksesta nuorille rakennetaan erilaisia polkuja eteenpäin oppivelvollisuustehtävän toteuttaminen korvataan koulutuksen järjestäjille täysimääräisesti paljon muutakin on suunnitteilla pidän tärkeänä sitä että perusopetuksen ja toisen asteen opiskelijahuoltoon suunnataan kymmenen miljoonaa euroa koska opiskelijahuollon alueelliset erot ovat olleet suuria myös harrastustoimintaan satsataan että jokainen lapsi saisi yhden harrastuksen koulupäivän yhteydessä liikkuva koulu laajenee myös ikääntyville arvoisa puhemies wäinö aaltosen patsaiden nimi on työ ja tulevaisuus teoksen lapsi katsoo suoraan meitä ja muistuttaa tulevaisuudesta teemme täällä yhdessä työtä nimenomaan tulevaisuuden vuoksi

alkuviikosta saimme kuulla karun analyysin valtiovarainministeriön virkamiehiltä juuri ennen hallituksen talousarvioesityksen julkistamista asiantuntijoiden mukaan kasvu hidastuu eikä työllisyystavoitetta tulla näillä toimilla saavuttamaan työllisyystavoitetta jonka päällä lepää koko hallituksen ohjelman talouden perusta myös hallituksen omien sanojen mukaan hallitus on sitoutunut julkisen talouden suunnitelmassaan arvioimaan päätösperäisiä lisämenoja mikäli vähintään puolet työllisyystavoitteen saavuttamiseksi selvitettävistä ole toimeenpantavissa vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjettiriiheen mennessä arvoisa hallitus me kokoomuksessa tarjosimme teille vaihtoehdon tarjosimme toimenpiteitä joilla työllisyyttä saadaan vahvistettua asiantuntija arvioiden perusteella ainakin kolmenkymmenentuhannen työpaikan verran lisäksi keinomme sisälsivät toiset kolmekymmentätuhatta työpaikkaa teillä olisi ollut mahdollisuus tarttua ehdotuksiimme jo nyt sen sijaan te oletatte talouden ison kuvan kääntyvän mystisesti kasvu uralle ja toivotte että jostain ilmaantuvat ne eurot joilla laitatte tekemänne menolisäykset onnistumaan kysyn onko tämä vastuullista toimintaa arvon puhemies parjattu sipilän hallitus sai myös paljon tuloksia aikaan tuli yli sataneljäkymmentätuhatta työpaikkaa samalla kun nuorisotyöttömyys merkittävästi vähentyi suomen talous kääntyi kasvuun toimet purivat miksi tämä kaikki halutaan nyt romuttaa tärkeintä politiikkaa hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi on pitää huolta vahvasta julkisesta taloudesta talous on vain väline mutta se on nimenomaan väline kaikkeen siihen hyvään mitä hyvinvointiyhteiskunta toimiakseen tarvitsee laadukkaat palvelut sekä turvaa sellaisiin elämäntilanteisiin joissa omalla työllään ei pysty itseään elättämään

sosiaaliturvamme kaipaa uudistamista työn tekemisen on aina oltava kannattavaa sillä vain ahkeruuteen kannustamalla voimme rahoittaa hyvinvointimme arvoisa puhemies olen erittäin erittäin iloinen siitä että koulutukseen on panostettu kuulimme ennakkokuulemisessa jo asiantuntijoita ja vaikuttaa siltä että määrärahalisäys kokonaisuudessaan on merkittävä se on hyvä asia olen kuitenkin huolissani siitä miten olemme pääsemässä neljän prosentin tavoitteeseen bruttokansantuotteesta tutkimus ja tuotekehitysmenoissa vaikka viime alussa taloudellinen tilanne oli hyvin erilainen kuin nyt erittäin haastava ei eletty kasvun vuosia silloinkin huolehdittiin siitä että valtion panokset tutkimus ja tuotekehitystoimintaan eivät laskeneet tämän vuoden budjettiin tehtiin sadankahdentoista miljoonan euron pysyvät panostukset joilla edetään määrätietoisesti kohti neljän prosentin tieteen ja tutkimuksen rahoituksen osuutta bruttokansantuotteesta nyt kuitenkin näyttää siltä että emme jaakaan yhteistä tavoitetta tästä neljän prosentin osuudesta hallituksen esitys nimittäin laskee suomen akatemian myöntövaltuuksia kolmellakymmenelläyhdellä miljoonalla eurolla ensi vuonna nämä eurot ovat poissa nimenomaan siitä laadukkaasta vertaisarvioidusta huippututkimuksesta ja korkean osaamisen vahvistamisesta jota me ehdottomasti tarvitsisimme suomessa myös sen pitkäaikaisen kasvun varmistamiseksi miksi hallitus ei pidä suomen akatemian myöntövaltuuksia kuluvan vuoden tasolla vaan siirtää niitä muihin kohteisiin toki muutkin kohteet ovat hyviä mutta esimerkiksi supertietokone kajaanissa voitaisiin rahoittaa erillisrahoituksella

tulevina vuosina näin on joillakin suilla sanottu tehtävän toisilla suilla sanottu että turpeen verotukeen ei tulla koskemaan lainkaan myös teollisuus ja ja turveteollisuus samaten tarvitsisivat näkymän siihen mitä ollaan tekemässä jotta siirtymä on mahdollista tehdä niin että energian hinta ei merkittävästi kallistu ja tiedetään millä tavalla päästövähennystoimet tullaan suomessa toteuttamaan

talman arvoisa herra puhemies

täysin samat kuin muualla suomessa sama koskee tietysti myös polttoaineveroa alkoholiveroa tupakkaveroa yhteisöveroa ja kaikkia muita veroja valtionveron peruste on täysin sama ahvenanmaalla kuin muualla maassa ja menee siten tämän keltaisen budjettikirjan mukaan kuten muuallakin suomessa myös ahvenanmaalla verovirasto kantaa verot ja ne päätyvät valtion talousarvioon josta niillä rahoitetaan muun muassa sairaanhoitoa koulutusta valtionosuuksia teitä ja elinkeinopolitiikkaa ahvenanmaalla näitä toimintoja ei tosin valtio vaan ahvenanmaan maakunta itsehallintolain mukaisesti ahvenanmaan itsehallinnon piiriin kuuluvien tehtävien rahoittamiseksi ahvenanmaalle maksetaan takaisin tietty osuus kaikista ahvenanmaalaisten maksamista veroista vuoden tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkolme itsehallintolaissa päätettiin että ahvenanmaa saa joka vuosi takaisin nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia valtion kaikista tuloista lainoja lukuun ottamatta jos ahvenanmaalaiset ovat ahkeria veronmaksajia maakunnalle hyvitetään lisäksi nolla pilkku viidenkymmenen prosentin ylimenevä osa koko maan vastaavasta verosta eli niin sanottu verohyvitys tai ahkeruusraha tämä koskee kuitenkin vain tiettyjä suoria veroja kuten tulo pääoma ja yhteisöveroa verohyvitystä ei makseta esimerkiksi arvonlisäveron tuotoista joiden merkitys on kasvanut eikä myöskään siitä saakka kun järjestelmä astui voimaan vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkolme ahvenanmaalaiset veronmaksajat ovat maksaneet veroja enemmän kuin mitä heille on määrätty ja maakunnalle on maksettu verohyvitystä tämä johtuu ennen kaikkea ahvenmaan korkeasta työllisyydestä ja siitä että korkea työllisyys kasvattaa verotuottoja mikä sitten on vikana arvoisa puhemies vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkolme ahvenanmaan väestönkasvu on ollut kaksinkertaista koko maan väestönkasvuun verrattuna vuonna

tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkolme ahvenanmaan väestön osuus suomen väestöstä oli nolla pilkku neljäkymmentäyhdeksän prosenttia ja viime vuodenvaihteessa ahvenanmaalaisten osuus oli nolla pilkku viisikymmentäneljä prosenttia prosentteina tämä ei välttämättä kuulosta erityisen suurelta mutta ahvenanmaan osalta tämä tarkoittaa yhdeksäntoista prosentin eli noin viidentuhannen hengen suuruista väestönkasvua se on merkittävä lisäys ahvenanmaan kannalta ongelmallista on että me kasvaneesta väestöstämme huolimatta saamme edelleen takaisin vain nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia maksamistamme valtionveroista samalla väestönkasvu luonnollisesti lisää ahvenanmaan maakunnan rahoittamien julkisten palvelujen kustannuksia väestön kasvaessa tarvitaan entistä enemmän koulupaikkoja ja sairaspetejä ahvenanmaan talouden pelastus on ollut maakunnan alhainen työttömyys jonka ansiosta ahvenanmaa on silti toistaiseksi pärjännyt ahvenanmaa ei halua tukia vaan ainoastaan sitä että sille hyvitettäisiin oikeudenmukainen osuus maakunnan maksamista veroista jotta se voisi kasvaa ja tukea maamme taloutta myös jatkossa siksi eduskunnan on tarpeen varmistaa myöhemmin tänä syksynä osana itsehallintolain uudistusta että ahvenanmaalle suoritettava tasoitus nostetaan asianmukaiselle tasolle eli että sitä korotetaan kymmenellä miljoonalla eurolla tänä syksynä meillä on mahdollisuus tehdä tämä muutos ja on tärkeää että tartumme siihen

arvoisa herra puhemies tämä hallitus ei leikkaa euroakaan köyhiltä tämä hallitus ei leikkaa euroakaan köyhyyden poistamiseksi töitä tekeviltä järjestöiltä tämä hallitus ei ehkä sijoita euroja leipäjonoon tässä budjetissaan mutta se pyrkii poistamaan ihmiset sieltä leipäjonosta olin hämmentynyt kuullessani

ja eduskunnan köyhyysryhmän puheenjohtajalta joka käytti näitä sanoja

tämä hallituksen ohjelma ei vähennä köyhyyttä miten eduskunnan köyhyysryhmän puheenjohtaja voi lähteä tähän budjetti talousarviokäsittelyyn sillä linjalla että tämä ohjelma ei vähennä köyhyyttä itse eduskunnan köyhyysryhmän varapuheenjohtajana näen että tässä ohjelmassa talousarviossa on monia sellaisia toimia jotka kriittisesti puuttuvat niin että ihmiset eivät päädy suomessa köyhyyden puolesta leipäjonoihin

yhdessä etsimme keinoja miten suomesta poistetaan köyhyys mutta toivon että köyhyyttä ei käytetä eduskunnassa minkäänlaisena välineenä kuvaamaan puolueiden tavoitteita tai omia tavoitteita vaan me yhdessä asetamme tavoitteita joiden avulla saamme tämän inhottavan ja täysin tähän aikaan sopimattoman ilmiön pois suomesta olen vakuuttunut siitä että nämä panostukset mitä hallituksen talousarvio antaa esimerkiksi lapsiperheköyhyyden poistamiseksi ovat hyvä alku ne eivät vie meitä vielä maaliin ja sen tietää joka ikinen kansanedustaja eduskunnassa mutta ne ovat hyvä alku sille että köyhyys saadaan puolitettua tällä hallituskaudella ja siitä päästään eroon viimeistään ensi hallituskaudella siihen minusta koko eduskunnan kaikkien kansanedustajien tulisi olla sitoutunut toivon että tässä salissa ei enää ennen kuin pääsemme edes alkuun näissä toimenpiteissä ja rahoissa käytetä vastaavaa puheenvuoroa vaan uskotaan siihen että yhdessä voimme muuttaa maailmaa kiitoksia

arvoisa herra puhemies tämän viikon aikana on totisesti puhuttu paljon ja hyvin yksityiskohtaisestikin budjetin kokonaisuudesta haluan tarttua kuitenkin vielä yhteen asiaan jota sivusimme eilen kun käsittelimme puolustusministeriön pääluokkaa arvoisa puhemies nostin eilen puolustusministeriön asioita käsitellessämme itselleni hyvin henkilökohtaisen ja periaatteellisesti tärkeän asian esille nimittäin nuorten diabeetikoiden mahdollisuuden suorittaa asepalvelus ja siten osallistua rakkaan isänmaan puolustamiseen kuten kaikki muutkin nuoret tekevät suomi oli pitkään mallimaana maailmalla sillä jo kaksituhatta luvun alussa puolustusvoimat käynnisti kokeilun jossa tyypin yhden diabeetikon oli mahdollista hakeutua asepalvelukseen mikäli tiukat lääketieteelliset kriteerit täyttyivät vuosien varrella toistasataa diabeetikkoa on suorittanut asepalveluksen aivan samalla tavalla kuin terveet nuoret miehet ja naiset ovat tehneet diabeetikoiden asepalveluskokeilun tulokset ovat olleet erittäin hyvät palveluksen keskeyttämisessä ei ole ollut suurta eroa verrattuna terveisiin varusmiehiin diabeetikkovarusmiesten vahvasta motivaatiosta kertoo paljon sekin että monet palvelukseen astuneista ovat suorittaneet joko aliupseeri tai reserviupseerikoulutuksen olen yksi näistä diabeetikoista jotka ovat saaneet mahdollisuuden asepalveluksen suorittamiseen astuin palvelukseen riihimäen viestirykmentissä viestirykmentissä kesällä kaksituhattayksitoista ja kotiuduin vuoden päästä reservin vänrikkinä sain suorittaa palveluksen aivan samalla tavalla kuin muut nuoret terveet miehet ja naiset saivat suorittaa ongelmia palveluksen suorittamisessa itselläni ei ollut vaikka toki on näin että sairaus tuo haasteita monessa tilanteessa itselleni palvelukseen hakeutuminen on ollut elämäni parhaita päätöksiä sillä sain mahdollisuuden näyttää itselleni että voin elää täyttä elämää diabeteksesta huolimatta uskon että myös monet muut palveluksen suorittaneista diabeetikoista jakavat tämän tunteen arvoisa puhemies pääesikunta ilmoitti tämän vuoden alkupuolella että diabeetikoiden asepalveluskokeilu tullaan lopettamaan tällä hetkellä siis diabeetikkonuorella ei ole enää mahdollisuutta hakeutua asepalvelukseen vaikka sairauden hyvä hoito ja hoitavan lääkärin puolto palveluksen suorittamiseen olisivat kunnossa tuo päätös on vienyt suomen puolustusvoimia aimo harppauksen takaisin historiaan kuten kerroin aikaisemmin kokeilun tulokset ovat olleet hyviä eikä diabeetikoiden keskeyttämisessä ole ollut juurikaan eroa terveisiin varusmiehiin nähden tuntuu järjettömältä että puolustusvoimat on päättänyt sulkea ovet asepalvelukseen huippumotivoituneelta nuorelta samaan aikaan monelta nuorelta motivaatio palveluksen suorittamiseen on täysin hukassa puolustusvoimat lähettää päätöksellä hyvin tylyt terveiset niille diabeetikkonuorille heidän perheilleen ja läheisilleen jotka ovat halukkaita palvelukseen hakeutumaan ja palvelemaan omaa isänmaataan toiseksi en en ymmärrä myöskään niitä puolustusvoimien perusteluita että diabetesta tunteva lääkintähenkilöstö on eläköitynyt puolustusvoimien organisaatiosta ja se on yksi keskeinen peruste sille minkä takia kokeilua ei voida enää jatkaa tosiasiassa kokeiluun on sitoutunut yksi viiva kaksi henkeä koko puolustusvoimien organisaatiosta ja he ovat tehneet tätä työtä sivutoimisesti joten suuressa organisaatiossa on kyse ennen kaikkea tahdosta ei niinkään resursseista arvoisa puhemies puolustusministeri kaikkonen vastasi minulle tässä salissa että hän on saanut tästä asiasta palautetta ja hän haluaa vielä käydä asian läpi kiitän ministeriä viisaista sanoista ja toivon että puolustusvoimat pyörtää virheellisen päätöksen ja aloittaa jälleen kokeilun viemisen eteenpäin sillä kyse on ennen kaikkea periaatteesta oikeudenmukaisuudesta ja siitä että niille sadoille ja sadoille diabeetikkonuorille jotka miettivät elämäänsä eteenpäin annetaan viesti siitä että mikäli kriteerit täyttyvät ja lääkärin puolto on myönteinen heillä on aivan samalla tavalla mahdollisuudet puolustaa ja palvella omaa isänmaata kuin kaikilla niillä terveillä nuorilla miehillä ja naisilla jotka palvelukseen tänä päivänä astuvat

arvoisa herra

edustaja marttinen toi paitsi tänään myös eilen hyvin esiin tuon epäkohdan joka nyt puolustusvoimissa vallitsee ja olen varsin tyytyväinen siitä vastauksesta jonka puolustusministeri kaikkonen eilen edustaja marttiselle sanoi ja jonka hän tässä tässä toisti kuten kuten eilen huomasimme niin puolustusministeri vielä vielä aikoo tätä asiaa diabeetikkojen osalta selvityttää ja se on kyllä ehdottoman hyvä asia että hän näin totesi se että meillä olisi varusmiespalveluksen suorittaneilla ihmisillä yhtä hyvät kokemukset ja muistot kuin edustaja marttisella on isänmaan puolustuksen kannalta kaiken a ja o tänään aiemmin tässä salissa edustajakollega perussuomalaisista jossain määrin kyseenalaisti että onko tämä budjetti ensi vuodelle vuodelle kaksituhattakaksikymmentä näpertelyä vai vai aitoja aitoja panostuksia hieman ihmettelen ihmettelen tätä puheenvuoroa kun katsoo tuota budjettia jos nyt nostetaan puhtaasti vaikkapa turvallisuussektorin puolelta investointeja pelkästään ensi vuoden osalta niin siellä laitetaan seitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa lisärahaa poliisille se on merkittävä panostus ja koko tämän hallituskauden aikana on tarkoitus lisätä poliisien määrää vähintään kolmellasadalla todella iso ja merkittävä panostus ja näpertely ei kyllä kuvasta sitä ensi vuonna tulee viisitoista miljoonaa euroa rajavartiolaitokselle teknisen valvonnan parantamiseksi ei ole näpertelyä tulee kolme miljoonaa euroa lisärahaa puolustusvoimille pelkästään henkilöstön lisäämiseen jolloin saadaan noin neljäkymmentäkaksi uutta virkaa puolustusvoimiin kun tavoite tämän kauden aikana on sata uutta virkaa ei sekään kyllä ole näpertelyä eikä se että laitetaan sataviisikymmentä miljoonaa euroa materiaalisten suorituskykyjen korjaamiseen puolustusvoimille

budjettipanostuksen havainnollistamiseksi mitä me teemme pelkästään tällä lohkolla ja se että täällä väitetään että on kysymys murusista tai näpertelystä on kyllä harhaanjohtamista tässä asiassa arvoisa herra puhemies muutama sana vielä maanpuolustuksesta ja puolustusvoimista puolustuspolitiikasta laajemminkin maanpuolustustahto on puolustuksemme ydin ja siinäkin mielessä puheenvuoro siitä että esimerkiksi diabeetikot voivat osallistua varusmiespalvelukseen on äärettömän tärkeä maanpuolustustahto säilyy kun ihmiset kokevat suomen oikeudenmukaiseksi ja puolustamisen arvoiseksi ja me tarvitsemme jatkossakin oman uskottavan puolustuskyvyn joka perustuu koko suomen puolustamiseen yleiseen asevelvollisuuteen ja koulutettuun reserviin vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytykset on turvattava koko maassa kun me katsomme niitä panostuksia joita aika laajalla yksituumaisuudella tässä salissa päätetään tehdä puolustusvoimille ja on jo päätetty tehdä puolustusvoimille niin ei sekään kyllä ole näpertelyä tai murusten ripottelua sinne tai tänne hallitus on päättänyt laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeesta hankimme uusia laivoja jotka rakennetaan raumalla suomessa se vahvistaa suomalaista telakkaosaamista työllisyyttä ja meriteollisuutta tämän hankkeen arvo on kaksi miljardia euroa kaksi miljardia euroa eihän se nyt mitään näpertelyä ole ei suinkaan no tässä vain lähinnä hain hain väkevän edustajan todistusta siitä että tämäkö on näpertelyä ja eihän se totisesti ole ja niin kuin edustaja kiljunen hyvin tietää niin näin ei tosiaan tosiaan kylläkään ole ensi vuoden budjetissa me lisäämme kymmenen miljoonaa euroa monitoimihävittäjien hankinnan valmisteluun kokonaisuudessaan hallitus on päättänyt kymmenen miljardin euron määrärahasta uusiin hävittäjiin joilla korvataan nykyiset hornetit ja niin kuin hallitusohjelmassa lukee nykyiset hornetit korvataan täysimääräisesti joten tämä budjetti ei ole näpertelyä eikä murusia vaan aitoja konkreettisia panostuksia moneen tärkeään kohteeseen ja asiaan tämän toivon kyllä muistettavan siinä yleisessä hyvässä keskustelussa jota täällä on saanut todistaa päivät illat ja ehkä vähän yötkin kritiikkiä voi totta kai antaa mutta kun laitetaan useita miljoonia euroja ja puolustuksen tapauksessa miljardeja euroja niin ei se ole näpertelyä vaan se on isänmaallista politiikkaa jolla turvataan tämän maan tulevaisuus kaksituhattakolmekymmentä

arvoisa puhemies edustaja könttä laittoi tuohon

puhumme sellaisista mittakaavoista itse asiassa suomen julkisen talouden historian suurimmasta investoinnista että soisi että tietysti keskusteltaisiin perin juurin siitä mitä se tarkoittaa tässä yhteydessä se ei ole keskustelunaihe arvoisa puhemies sen sijaan minä haluaisin ottaa tässä jatkopuheenvuorossani esille ison teeman joka täällä on hallinnut keskustelua tämän viikon aikana melkein aiheesta kuin aiheesta ollaan tehty viittauksia ulkomaalaisväestön määrän kasvuun suomessa ja toinen iso kysymys jota on tuotu useilla suilla esille on yrittäjyys ja siihen liittyvät panostukset ja kannustukset kävin vähän tilastoja lävitse ymmärtääkseni mistä tässä puhutaan ja haluaisin niitä hieman tässä avata ensimmäinen huomio on siis se että vuonna yhdeksänkymmentä suomessa ulkomaalaistaustaisen väestön määrä oli kaksikymmentätuhatta ihmistä tällä hetkellä suomessa on ulkomaalaistaustaisia suomalaisia kolmesataaviisikymmentätuhatta muutos on todella iso enpä yhtään ihmettele että me keskustelemme tästä aiheesta se on iso muutos positiivinen sanon sen heti saman tien eli eli isoista muutoksista on kysymys ja siinä on sitten sopeutumista suunnassa jos toisessa kun tämä on näinkin näinkin nopeasti tapahtunut murros meillä on kaiken lisäksi vielä ulkomaan kansalaista suomessa opiskelijoina ja monissa muissakin tehtävissä täällä eli maailma on muuttunut maailma on pienentynyt ihmiset liikkuvat rajojen yli ihmiset tulevat tänne suomeenkin etsimään parempia elämisen ehtoja aivan niin kuin suomalaiset ovat kautta historian itsekin tehneet lähes kolmesataatuhatta siirtolaista siirtyi yhdysvaltoihin ensimmäisen maailmansodan alla toisen maailmansodan aikana meiltä lähetettiin pakolaisiksi ruotsiin seitsemänkymmentätuhatta lasta edelleenkin joudumme keskustelemaan siitäkin tilanteesta kuusikymmentä luvulla neljäsataatuhatta suomalaista siirtyi ruotsiin töihin nettosiirtolaisuus kun lasketaan kotiin palanneet oli lähes kyllä suomalaiset ovat menneet muualle ulkomaille etsimään parempia elämisen ehtoja tehneet juuri sitä mitä ihmiset ovat kautta ihmiskunnan historian tehneet kansainvaelluksesta alkaen eli se että ihmiset liikkuvat erilaisten rajojen ylitse on osa ihmisyyttä ja se on nyt tässä meilläkin vastassa ilmiönä oli kiintoisaa kun puhuttiin yrittäjyydestä kaikkein voimakkaimmin kasvava yrittäjyyssektori on ulkomaalaisten perustamat yritykset suomessa meillä on yli kymmenentuhatta ulkomaalaistaustaista yrittäjävetoista yritystä suomessa yli kymmenentuhatta ja kun menee kaupparekisteriin tiedustelemaan ne kasvavat kaikkein nopeimmin eli ulkomaalaiset kansalaiset jotka saavat suomenkin kansalaisuuden siis ulkomaalaistaustaiset yrittäjät suomessa ovat yksi dynamo tällä hetkellä suomen kasvussa nämä ulkomaalaistaustaiset yritykset työllistävät työllistävät yli kolmekymmentätuhatta ihmistä liikevaihto on yli neljä miljardia euroa tämä on juuri sitä hienoutta että tämä ulkomaalaisväestö haluaa täällä tehdä töitä minä ihmettelin sitä keskustelua mikä ennen kaikkea perussuomalaisten suunnasta on tullut että puhutaan elintasopakolaisista ja ja sitten samanaikaisesti se että he vievät myöskin työpaikat täältä suomesta eli jossain määrin on kummallinen riitasointu siinä että ulkomaalaisväestön katsotaan tulevan tänne hyödyntämään suomalaista sosiaaliturvaa ja laiskottelemaan ottamaan etu siitä ja samanaikaisesti he vievät työpaikat eli tässä täytyy nyt ratkaista niin kuin ministeri harakka eilen jo sanoi missä suhteessa tämä ongelma on vastassa ellei se ongelma ole siinä mitä minä pelkään että on kysymys ulkomaalaisista että onkin kysymys siitä että meillä on joku erottava tekijä ihmisyydessä että ihmisillä on joku toisenlainen tausta kuin niillä ihmisillä jotka luomakunnan kiertokulussa sijoittuvat tälle kohtaa mannerlaattaa ja jotka ovat tehneet siihen jonkun kansallisvaltion rajan joka on niin pyhä että että sen rajan ylittäminen on rikollinen teko tämä on aivan käsittämätön ilmiö tätä mietitään sadan vuoden päästä niin kuin orjakauppaa mietitään tänä aikoinaan keskiajalla olleita noitavainoja mietitään tuommoisia ilmiöitä on ollut ja meillä ihmiset tulevat lainsuojattomiksi siitä että he etsivät parempia elämisen ehtoja jostakin muusta yhteiskunnasta tässä suhteessa meillä on kasvun paikka ja tässä suhteessa tämä budjetti joka nyt on rakennettu tervehtii ilolla sitä että suomi kansainvälistyy

arvoisa puhemies täällä puhuttiin aikaisemmassa puheenvuorossa muistaakseni keskustan kemppi siitä että edustaja laukkanen jonka tunnen hyvin rehellisenä ihmisenä olisi jollain tavalla asioita vääristellyt siinä että tämä budjetti ei auta kaikkein köyhimpien tilanteeseen haluan palata tähän puhuin tästä aikaisemminkin vasemmistolla on sosiaali ja terveysministeri pekonen joka käsittääkseni vastaa toimeentulotuesta ja vasemmiston kansanedustaja johannes yrttiaho toi muutama päivä sitten täällä esille että että köyhimmät unohdettiin budjettiesityksessä hän hallituspuolueen kansanedustaja hän tarkoittaa sitä että nämä veronkevennykset ja verotuskompensaatiot joita on tehty eivät kohdistu kohdistu toimeentulotukia saaviin henkilöihin jotka yleisesti ottaen ovat niitä köyhimmässä asemassa olevia koska toimeentulotukihan on viimesijainen edustaja laukkanen ei ole nyt paikalla mutta halusin vain todeta tämän että hän ei tässä kyllä väärässä mitä ilmeisimmin ole eikä tätä kyllä mielestäni ole ministerikään vastauksessaan kiistänyt tästä budjetista ylipäätään jos ajatellaan sitä kokonaisuutta niin onhan tämä huolestuttavaa että kuten valtiovarainministerikin on sanonut tämä on kaksi miljardia alijäämäinen ja me toteutamme osan eli yksi miljardia valtion omaisuutta en tiedä vielä mitä

pelkään ja olen huolestuneena seurannut mitä tuleman pitää koska edellisellä kaudella kun sdp vihreät ja vasemmisto olivat hallituksessa ja kun myytiin valtion omaisuutta niin silloin lähti caruna siitä varmaan olemme tässä salissa melko yksimielisiä että eipä ihan täydellinen kauppa tullut olemaan siitä tulee ihan valtavasti palautetta tällaisia tällaisia asioita pitäisi pitäisi miettiä todella todella huolella samaten valtiovarainministeriön virkamiehet ovat todella huolissaan siitä että työllisyystoimenpiteitä ei ole riittävästi he toteavat että tällä hetkellä sovitut toimenpiteet eivät ratkaise tätä aukkoa jonka menot siellä on paljon hyviä panostuksia itse ainakin ajattelen näin tuomioistuimiin eläkeläisille ja paljon muuta mutta nythän on kysymys kestävyysvajeesta ja siitä miten me tulevaisuudessa saamme rahat riittämään eikä vain vuodeksi tai kahdeksi niin että sitten seuraava hallitus saa taas miettiä mistä ne rahat tulevat kuten esimerkiksi hoitajamitoituksen rahoituksen osalta on nähtävissä tuossa edellisessä puheenvuorossa puhuttiin ihmisyydestä ja siirtolaisuudesta sehän on täysin ymmärrettävä asia että ihmiset lähtevät liikkeelle mutta toinen kysymys onkin sitten sen vastaanottavan valtion talous ja heidän itsemääräämisoikeutensa siinä mielessä että miten he ovat valmiita omia verorahojaan käyttämään siihen että toiset ihmiset haluavat käyttää liikkumisvapauttaan katsoin tuossa että tammikuussa kaksituhattayhdeksäntoista on julkaistu tämmöinen temin selvitys maahanmuutosta siellä on eurostatin tilastoja ja tässä todetaan esimerkiksi että eun ulkopuolella syntyneiden työllisyys on suomessa matalampi kuin muissa pohjoismaissa ja alle eu keskiarvon tämä tämä on hyvin hyvin mielenkiintoinen kysymys samaten täällä todetaan että tulotaso ulkomaalaistaustaisissa perheissä on kantaväestöä alhaisempi tässä on ollut tutkimuskohteena vuonna kaksituhattaneljätoista ulkomaalaistaustaisten veronalaiset tulot jotka olivat keskimäärin kaksikymmentätuhattaneljäsataa ja vähän päälle kun sitten taas suomalaistaustaisilla ne olivat kolmekymmentätuhatta elikkä siinä on melkein yhdeksäntuhannen euron gäppi tästä on kysymys nyt tässä huoltosuhteessa meillä on vanhustenhuolto kriisissä me tarvitsemme sinne rahaa

miten miten meidän taloutemme kestää sen jos tulee ihmisiä jotka joutuvat elämään sosiaalituella ja matalapalkka aloilla mikä saattaa todennäköisesti vielä heikentää meidän muidenkin muidenkin työssä käyvien palkkausta tästä tässä on isossa isossa kuvassa kysymys huolestuneena tietysti seuraan noita polttoainekorotuksia niistä tulee valtavasti palautetta ihmisiltä pienyrittäjiltä he toteavat että he joutuvat laittamaan sen sitten laskutukseen mikä heikentää heidän myyntiään samaten tietysti sitten heidän tilannettaan huonontaa tämä että kotitalousvähennystä lasketaan tässä olimme radiossa radiossa ja ministeri harakka myönsi että tämä on tämä on säästölaki tämä leikkaus on säästöä että valtio tarvitsee lisää rahaa sitten yksi mistä olen tosi huolestunut olemme puhuneet maataloudesta ja omavaraisuudesta budjettikirjassa todetaan että maatalouden kehittämisrahastojen

olisin hieman vastannut tähän vaikka en hallituksen puolesta voi vastatakaan hallituspuolueen edustajana voin vastata edustaja meren esittämiin kysymyksiin ihan ensimmäiseksi tästä caruna kaupasta en voi olla muuta kuin täysin samaa mieltä kysymys oli tietysti järjettömästä myynnistä mutta ennen kaikkea se järjettömyys on siinä että tämä on strateginen toimiala ja uskomatonta että me voimme myydä myydä tämän ulkomaisille sijoittajille tässä on tietysti peiliin katsomista kaikilla jotka siinä ovat olleet mukana toinen huomio oli se ovatko hallitusohjelma ja budjetti tässä kohdassa huomioineet köyhimmät ihmiset suomessa ja tässä on ollut tämä yksittäiskysymys toimeentulotuesta tältä osinhan ministeri vastasi siihen eilen aika selkeästi kun hän totesi että tähän toimeentulotuen tasoon ei olla nyt puututtu sen vuoksi että se on se viimekätisin turva nyt hallitus puuttuu siihen että siihen viimekätiseen turvaan ei tarvitsisi nojautua

joutuisi nojautumaan tähän toimeentulotukeen eli voimavarat satsataan siihen että ei sinne ajauduttaisi tämä oli ministerin vastaus mutta sitten tämä kysymys maahanmuutosta kun te otitte sen esille uudemman kerran ja toitte esille maahanmuuttajaväestön tilastollisesti nähdään että siellä on ongelmia olemassa työllisyysaste on alhaisempi eli työttömyys on korkeampaa maahanmuuttajaväestön keskuudessa kuin keskimäärin siellä ovat myöskin tulotasot alhaisempia siellä on muitakin ilmiöitä jotka ovat selkeästi heikommin kuin väestöllä keskimäärin juuri näin on jos meillä olisi joitain muita ryhmiä mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä vammaisia ihmisiä meillähän on monenlaisia kriteereitä joilla meillä on haavoittuvia ihmisryhmiä yhteiskunnassa niin epäilemättä se haavoittunut asema näkyisi sitten se ei ole vasta argumentti tai tämä ei toimi ollenkaan argumenttina siihen että joka tapauksessa ihmisillä on liikkumisvapaus ja elämisen ehtojen etsimisen vapaus ja lähtökohtaisesti maahanmuuttajaväestö jos mikä haluaa mahdollisimman nopeasti tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa integroitua siihen ja saada työtä työtehtäviä sen takia he ottavat usein niitä kaikkein heikoimmin palkattuja heikoimmin arvostettuja työtehtäviä päästäkseen osaksi tätä yhteiskuntaa ja nettovaikutus on selvä nettovaikutus on selvä me tiedämme sen että maahanmuutolla kokonaisvaltaisesti on positiivisempi myöskin taloudellisesti positiivisempi nettovaikutus kuin negatiivinen eli se kokonaisvaikutus on positiivinen siitä huolimatta että kyllä on kysymys haavoittuvasta

arvoisa herra puhemies haluan itsekin tarttua muutamiin huomioihin joita edustaja meri ansiokkaasti tuolta nosti olen täysin samaa mieltä siitä että valtiovarainministeriötä kuuluu kuunnella ja niitä arvioita mitä valtiovarainministeriö virkavastuulla tekee mitä he antavatkin kuuluu meidän poliitikkojen katsoa vakavuudella

ja ja siinä määrin se toteamus että esimerkiksi nämä työllisyystoimet joita nyt hallitus esittelee eivät vielä riitä olen siitä yhtä mieltä ne eivät vielä riitä tämä hallitus on sitoutunut siihen että me ensi vuonna lisäämme työllisyystoimia ja tarkastelemme että määräajassa syntyy ensi alkuun kolmekymmentätuhatta uutta työpaikkaa mutta samaan aikaan kun otamme tämän virkamiesten viestin sillä vakavuudella mikä sille kuuluu meidän kyllä kuuluu kuunnella myös sitä viestiä kun todistaa että seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista tulotaso ensi vuonna paranee siis se paranee seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista ja vain ylimmissä tulodesiileissä se tulotaso voi voi hallituksen päätösten johdosta hieman heikentyä no mitä sitten tulee näihin pienituloisiin niin kyllä hallitus totisesti niin kuin edustaja kiljunen täällä todisti panostaa pienituloisiin muun muassa muun muassa yksinhuoltajakorotus nousee kymmenen euroa kuukaudessa elatustuki nousee seitsemän euroa kuukaudessa kansaneläkkeen täysimäärä nousee kolmekymmentäyksi euroa ja takuueläke viisikymmentä euroa kuukaudessa samaan aikaan muun muassa kelan resursseja vahvistetaan vajaalla neljälläkymmenellä miljoonalla taas sitten aivan aivan syystä ollaan huolissaan siitä mistä tulee se tulevaisuuden kasvu niin niin nimenomaan tämä hallitus uskoo koulutukseen ja mitä korkeampi koulutustaso se korreloi yleensä tulotasoon ja elämänlaatuun ja tähän hallitus panostaa pääomittamalla yliopistoja neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakouluja kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla mitä taas tulee tähän maaseudun kehittämisrahastoon tai siihen että maaseudulla rahat vähenisivät niin kuulisin mielelläni kyllä mihin tämä oikein nyt pohjautuu nimenomaan maaseudun kehittämisrahaston vahvuutta pääomitetaan kolmellakymmenelläyhdellä miljoonalla eurolla budjetissa mikä luo mahdollisuuksia hankkeisiin ja investointiavustuksiin nimenomaan maaseudulle joten tästä kyllä kuulisin mielelläni lisää mihin tämä tämä väite perustui vai vai kuulinko kenties väärin kun sijaitsen täällä hieman taaempana mutta kolmekymmentäyksi miljoonaa euroa makeraan ja ja minusta se on oikein hyvä hyvä lisä pääomitukseen kiitoksia

meillä kaikkeen tähän varaa

ensi kauden budjettia ajattelee niin se pohjaa paljolti siihen työllisyyden nostoon ja siihen että työllisyys nousisi sinne seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja varmasti on koko salin jos ajatellaan eduskunnan kahtasataa kansanedustajaa meidän kaikkien yhteinen toive ja tavoite että saamme työllisyyden nostoon viime kaudellahan työllisyys nousi noin kuudestakymmenestäkahdeksasta

ja sen jälkeen se ei ole juurikaan noussut valtiovarainministeri lintilä totesi tässä budjetin alkukeskustelussa että rinteen hallituksen talouspolitiikalla on kolme kärkeä yksi on selkeästi se työllisyyden parantaminen toinen on yritysten uudistaminen ja investointien tukeminen ja sitten kolmas on julkisen talouden saaminen vakaalle pohjalle miten työllisyyden määrän ennustetaan tässä tulevien vuosien aikana kehittyvän julkisen talouden suunnitelman osalta valtiovarainministeriö ennustaa että työikäisten määrä vähenisi kahdellakymmenelläkolmellatuhannella hengellä jos ajatellaan että että nyt ollaan siinä reilussa seitsemässäkymmenessäkahdessa ja vaikka uusia työpaikkoja ei syntyisi niin meidän

valtiovarainministeriön ennusteen mukaan nousisi seitsemäänkymmeneenkolmeen pilkku kolmeen prosenttiin vaikka työllisten määrä ei kasvaisi eikä sitä uutta tulopohjaa näin ollen tulisi ollenkaan eli se työllisyysaste on ollut meidän yhteiskunnassamme hyväkin mittari sen takia että meillä työllisten määrä on ollut aika vakio mutta me kaikki tiedämme mikä on

tällä hetkellä meidän väestörakenteemme pohja niin sanottujen

pienten ikäluokkien määrä suhteessa suuriin ikäluokkiin vähenee ja näin ollen myöskin työikäisten määrä joten henkilökohtaisesti kannan huolta erityisesti tietenkin siitä että ensi vuoden budjetin osalta on parin miljardin euron lisäykset lainanotto mutta myöskin siitä että pohjataan siihen että se työllisyysaste nousee vmn omien ennusteiden mukaan vaikka työpaikkoja ei syntyisi lisää työllisyys nousee siihen kolmeen mutta se ei auta eikä helpota tätä meidän tämän oikeastansa halusin vielä jakaa tästä

arvoisa puhemies vastaan tässä äskeiselle kysyjälle siihen mistä tämä maaseudun kehittämisen vähennysraha löytyy että tämä löytyy tästä valtion talousarvioesityksestä sivulta y siellä todetaan että maaseudun kehittämisen määrärahat vähenevät seitsemällä pilkku miljoonalla eurolla eli neljäänsataanviiteenkymmeneenkuuteen

eli ihan täältä kirjasta minä luen sen jos täällä on virhe että kokonaisrahat laskevat ja se on se on harmi koska täällä todetaankin että nämä rahat on tarkoitettu maaseutualueiden elinvoimaisuuden lisäämiseen toivottavasti se nyt on sitten kompensoitu jossain mutta täällä täällä tämä tosiaan lukee sieltä sen olen katsonut ja ansiokkaasti siitä puhui myös ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja niikko joka sen toikin eräässä istunnossa esille minusta oli aika mielenkiintoinen tuo edustaja kiljusen ajatus ajatus siitä että tämä nettovaikutus on selvä maahanmuutossa tietysti pitää eritellä erilaisia ryhmiä ja sitten haluaisin mielelläni nähdä ihan aidosti ne tutkimukset mistä te otatte nämä koska sanoitte että se on positiivinen kokonaisuus siihenhän kuuluvat siis asumistuet toimeentulotuet terveydenhoidot kotoutumiskulut tulkit monenlaiset monenlaiset tuet mietin mietin sitä että sanoitte että se on positiivinen kun sitten on tietysti niin oikeustieteilijätkin ovat tästä yhtä mieltä että tietyissä ulkomaalaistaustaisissa ryhmissä esimerkiksi syyllistyminen seksuaalirikoksiin on yliedustettua nyt minä haluaisin nähdä mistä löytyy tämä että tämä on positiivinen kokonaisuus vai ovatko nämä nyt vain tuntemuksia oikeasti haluan jotain tieteellistä tutkimusta tästä enkä enkä mielipiteitä ja niihin niihin itsekin näissä omissa puheenvuoroissani tukeuduin koska esimerkiksi puheenjohtajamme halla aho on puhunut näistä vuosia mutta hänelle lähinnä naurettiin mutta sitten kun tästä alkoi tulla tutkimustietoa niin moni totesikin että kyllä se näin oli että edustaja halla aho on ollutkin oikeassa nyt toivon toivon edustajalta jotakin tutkimustietoa että tämä kokonaisuus on tosiaan positiivinen ja sitten totesitte että niinhän se on kaikkien osalta ketkä ovat haavoittuvaisia näin se on mutta kysymyshän on siitä että kun meillä on huoltosuhteessa nyt jo ongelmia ja kun me haluamme antaa suomessa jo nyt oleville palveluita ja suomalaisille palveluita vanhustenhuoltoa vammaishuoltoa mielenterveyspalveluita jotka he ovat ansainneet niin eihän meillä ole rahaa jos me otamme tänne koko ajan kymmeniä tai satojatuhansia ihmisiä lisää eihän siinä nyt tarvitse olla

todella vierailimme sivistysvaliokunnan kanssa lapissa pari viikkoa sitten ja keskustelimme siitä mistä heidän yrityksensä voisivat siellä saada työvoimaa siellä itse asiassa koetaan jo niin pahasti että se on investointien tekemisen este kun ei löydy työvoimaa samanaikaisesti siellä kuten meillä monella muullakin paikkakunnalla on merkittävä määrä

tämä niin sanottu kohtaanto ongelma mistä paljon puhutaan esimerkiksi eilen vierailimme tikkurila oyn oyn tiloissa ja heillä kerrottiin aivan sama tarina siitä kuinka ei löydy ei löydy työntekijöitä vaikka vaikka vieressä on ammatillinen oppilaitos no varmaan paljon voidaan tehdä sen eteen että meidän meidän omat täällä olevat ihmiset työllistyisivät suomalaiset saisivat töitä muuntokoulutusta täydennyskouluttautumista ja niin edelleen mutta valitettava fakta vain on kuten äsken tässä edustaja talvitie hyvin kuvasi että meillä on vähemmän ja vähemmän sitä työikäistä väestöä ja erityisesti tulevina vuosina meillä ei vain se työikäinen väestö valitettavasti riitä siihen että me saisimme kerättyä verotulot samalla tavalla kuin aiemmin pelkästään suomalaisten voimin sen vuoksi olen aivan vakuuttunut siitä että työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan aivan eri asia sitten on se turvapaikkapolitiikka mihin edustaja meri varmaan tässä viittasi eli totta kai on niin että että näitä kahta systeemiä ei tule sotkea keskenään tästä itse asiassa eilen täällä käytiinkin kyselytunnilla aika

ja ihan hyvä sellainen ja toivottavasti hallitus ei nyt ole näitä sotkemassa keskenään ne jotka ovat laittomasti maassa eivät maassa voi olla näitä kahta järjestelmää ei voi sotkea muuten se luo lisää vetovoimatekijöitä turvapaikkaprosessiin sen sijaan meidän pitäisi pohtia sitä millä tavalla meidän maamme on vetovoimainen paitsi työntekijöille osaajille myös suomalaisille niin että meillä halutaan tulevaisuudessakin lähteä toteuttamaan esimerkiksi omaa lapsihaavetta ja vain näiden kahden turvin väestö tulevaisuudessa samanaikaisesti kuin meidän huollettavien määrä kasvaa eli me pystymme huolehtimaan tästä meidän tulevasta hyvinvointiyhteiskunnasta ehkä olisin sanonut sen mitä alun perin piti piti itse todeta tässä että vaikka budjetissa on erittäin paljon erittäin hyviä asioita niin kuin täällä moni on kehunut todella kannatettavia asioita kuten panostuksia koulutukseen niin valitettavasti hyvin moneen kysymykseen niistä sisällöistä ei vielä saatu tässä keskustelussa vastauksia mutta varmaan nyt kun pääsemme kuulemaan täällä valiokunnissa asiantuntijoita saamme vastauksia myös siihen mitä kaikkea hyvää niillä rahoilla sitten voidaan tehdä

arvoisa puhemies tulin pönttöön sen vuoksi että tässä oli kolme isoa kysymystä joissa kaikissa on vähän niin kuin ennakkoluuloisia näkemyksiä jotka on hyvä avata tilastojen kautta ne kolme asiaa yksi kysymys oli ulkomaalaisväestön syyllistyminen rikoksiin ja sen rooli toinen on tämä että me velkaannumme meillä ei ole varaa siinäkin on yksi iso harha ja kolmantena on sitten ylipäätään huoltosuhteen heikkenemisen ongelma johon on viitattu joka on aivan täydellinen harha haluan näitä avata jos tässä nyt pystyy ensimmäisenä tämä ulkomaalaisväestön ongelmallisuus ensimmäisenä tietysti on huomioitava se että perinteinen sanonta on valhe emävalhe ja tilasto ja on itse asiassa aika jännäkin huomata tämä asia ulkomaalaisväestöstä kun puhutaan kokonaisuudessaan niin täytyy muistaa että suurin ulkomaalainen maahanmuuttajaryhmä on ruotsalaiset sitten seuraavat virolaiset venäläiset ja eu alue kokonaisuudessaan tämä on se kokonaisuus ulkomaalaisväestöstä kieltämättä meillä on myöskin pakolaisia jotka tulevat hyvin hankalista yhteiskunnista vaikeista olosuhteista ja heistä on varmaan kustannusrasite ja onkin tietty kustannusrasite yhteiskunnalle nämä ovat suojaa kaipaavia ihmisiä ja me olemme sitoutuneet kansainvälisesti siihen että jos ihminen elää suojattomassa olosuhteessa eli ei saa omalta valtioltaan suojaa tai on ihmisoikeuksien loukkauksien uhriksi joutumassa niin niin silloin sivistysvaltiot geneven sopimuksen mukaan antavat sen suojan tämä koskee myöskin suomalaisia jos sattuisi olemaan tilanne toisinpäin eli tämähän on se lähtökohta ja se on kieltämättä kustannusrasite meille mutta sitten tämä rikoksiin syyllistyminen se on ihan totta että tilastojen mukaan ulkomaalaisväestö jota on karkeasti noin kolme pilkku viisi prosenttia suomalaisista tällä hetkellä

prosenttia suomalaisista syyllistyy

mutta tässä se harha onkin silloin kun puhutaan että ulkomaalaistaustainen väestö syyllistyy yhteentoista suomessa siihen ei lueta ainoastaan niitä mihin edustaja meri täällä viittasi eli suomessa asuvia maahanmuuttajia vaan siihen luetaan myöskin turistit turistithan tässä ovat se isoin ryhmä jos kävisi niin että luku puhdistetaan väliaikaisesti maassa olevista ulkomaalaisista se suhteellinen osuus putoaa neljään pilkku kahteen prosenttiin suhteessa siihen että heitä on kolme pilkku viisi prosenttia ero ei ole kovin suuri kieltämättä seksuaalirikoksissa heidän osuutensa on kaksikymmentäviisi prosenttia ulkomaalaistaustaisen väestön se on tietenkin erityisongelma ihmisille haavoittuvassa tilanteessa ja ulkomailla syyllistytään seksuaalisiin rikoksiin myöskin suomalaiset syyllistyvät suhteessa enemmän kuin kotimaassa täsmälleen sama ilmiö ruotsista on hyvä esimerkki ruotsissa on suomalaistaustaisia ihmisiä kaksi prosenttia väestöstä suomalaiset syyllistyvät ruotsissa rikoksiin yli neljän prosentin tasolla siinäkin on se sama ilmiö että suurin osa näistä jotka ovat turisteina siellä jolloin tässä on sama ilmiö taustalla ruotsissa voitaisiin sanoa että suomalaiset ovat paljon rikollisempia ihmisiä kuin ruotsalaiset keskimäärin näillä tilastoilla arvioitaessa toistan valhe emävalhe tilasto katsokaa sinne sisälle niin näette sen ilmiön tarkemmin sitten tämä kysymys rahasta velkako se on se ongelma täällä edustaja talvitie viittasi siihen että viime hallituskaudella linjana oli se että joudutaan säästämään pitämään tiukkaa budjettikuria tiukan talouskurin politiikka oli hallitseva kyllä se on ollut suomessa hallitseva melkein parikymmentä vuotta se on euroopassa ollut hallitseva lähes kaksikymmentä vuotta nyt se suunta on muutettu tämä hallitus muutti suunnan sen minä siinä ensimmäisessä puheenvuorossa tänään sanoin että paradigma on nyt vihdoin muuttunut ei vain suomessa se muuttuu myöskin euroopassa tämä nähdään toisinpäin eli tämä julkisen talouden kuristamispolitiikka jonka tavoitteena on itse asiassa markkinaehtoistaminen se oli ideologinen sisältö taustalla on johtanut tähän että me olemme pudottaneet tätä tasoa jatkuvasti ja se tehdään kaikissa maissa se tehdään niissä maissa jotka ovat vähän velkaantuneet se tehdään niissä maissa jotka ovat paljon velkaantuneet ja yllätys yllätys suomi kuuluu niihin maihin jotka ovat vähän velkaantuneet emu kriteerit täyttäviä maita meillä on euroopassa ainoastaan kolme kappaletta emu kriteerithän ovat budjetin alijäämä on kolme prosenttia kansantuotteesta ja julkinen velka kuusikymmentä prosenttia kansantuotteesta siellä on kolme maata jotka täyttävät nämä emu kriteerit vain kolme maata viro luxemburg ja suomi suomi tietysti eläkerahastojen ansiosta ja niin edelleen eli meillähän julkinen talous on ylijäämäinen kokonaisuudessaan ei alijäämäinen ja kun ottaa nettovelka asteen maailmanmitassa ja ottaa eläkerahastot siihen mukaan mitkä pitää ottaa mukaan niin itse asiassa suomi on neljänneksi vähiten nettovelkaantunut maa koko maailmassa siellä ovat edellä qatar norja ja saudi arabia ja sitten on suomi katsokaa tilastoja maailmanpankin tilastoja te näette että suomessa on poikkeuksellisen pieni tämä julkinen velka ja silti me olemme samaa kuristavaa politiikkaa täällä harrastaneet

siellä muutamat

palaan vielä tuohon maa ja metsätalouspolitiikkaan sen verran että tuon hallinnonalan määrärahat kasvavat kokonaisuudessaan siis ensi vuonna hallinnonalan määrärahat kasvavat vuonna kaksituhattakaksikymmentä verrattuna tähän vuoteen mutta sen huolen minkä edustaja meri meri sanoi tuosta investointipuolesta vien kyllä mielelläni maa ja metsätalousvaliokunnan kollegoilleni ja ja niin kuin tässä edustaja multala oikein sanoi niin pääsemme valiokunnissa vielä käsittelemään näitä budjetteja tarkemmin on totta että meidän pitää huolehtia siitä että maaseudun elinvoimaisuus turvataan itse olen kyllä näistä makeran pääomittamisrahoista erittäin tyytyväinen koska sitä kautta mahdollistuu juuri se että että voimme investoida maaseudulle myös tulevaisuudessa sieltä kuitenkin tulee se puhdas kotimainen ruoka joka on paitsi huoltovarmuuskysymys myös elinvoimakysymys oma puolueeni ja itse henkilökohtaisesti kannatamme sitä että me pidämme maaseudun elinvoimaisena huolehdimme koko maasta ja ja ylipäätään sitä että huolehdimme huolehdimme kaikista suomalaisista asuivatpa he sitten taajamissa tai taajamissa tai hieman harvemmin asutuilla alueilla mutta tämä tarkennuksena edustaja merelle ja odotan kyllä innolla myös itse tuota valiokuntatyöskentelyä jossa sitten pääsemme tarkemmin pureutumaan tähän budjettiin

arvoisa puhemies tottahan on se että varaa on on siihen mihin katsotaan varaa olevan edustaja kiljunenkin varmaan hyvin muistaa kauden kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattayksitoista

elvytettiin aika paljon monestakin syystä maailman talouspolitiikan takia toki itse olin silloin eduskunta avustajana mutta etsin tietoja siitä näkökulmasta että että sitä ennen alkukaudesta oli varauduttu siihen että pystytään aika paljonkin velkaa maksamaan kaudella kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattakahdeksan maailmantaloudellinen tilanne oli hyvin erilainen ja onneksi pystyttiin myöskin reagoimaan siihen jos mietitään vielä tätä työllisyyttä ja sitä minkä takia työllisyyden noston nostin niin nimenomaan sen takia että että pääministeri toi esiin kesäkuussa kun käsiteltiin hallitusohjelmaa että mitään selkeästi työllisyyttä lisäävää toimea hallitus ei aio tavallaan kategorisesti laittaa pannaan vaan on avoin kaikille työllisyyttä edistäville toimille tässä on on puhuttu perhevapaauudistuksesta joka parantaisi nuorten naisten työmarkkina asemaa tässä on puhuttu saatavuusharkinnan poistosta tässä on puhuttu monesta asiasta ja olisin toivonut että niitä asioita jotka eivät niin paljon vaadi selvitystyötä olisi otettu mukaan jo ensi vuoden budjettiin vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjettiin monestakin syystä senkin takia että ollaan tavallaan politiikan ytimessä ja vaikka me kuinka ajattelemme että vaalit eivät vaikuta niin monesti on nähty se että kun on täysin vaaliton vuosi valtakunnassa niin silloin pystytään tekemään myöskin sellaisia ratkaisuja jotka eivät ole niin sanotusti laidasta laitaan kaikille itsestäänselvyyksiä mitä tulee sitten vielä työllisyystoimiin meidän ikäluokat tosiaan pienenevät ihan lähiaikoina tulevaisuudessa yhtä työikäistä kohden on kaksi huollettavaa ovat ne sitten pieniä mahtavia tulevaisuuden rakentajia ja ja sellaisia jotka eivät vielä ole työikäisiä toivottavasti sitten jossain vaiheessa työkykyisiä mutta sitten on tietenkin meidän kasvava senioriväestön määrä tietenkin meidän täytyy nähdä se voimavarana mutta me emme tule pärjäämään tällä pohjalla ellemme saa sitten joitain muitakin ratkaisuja edustaja kiljunen tuossa totesi työn tuottavuuden nousevan se on tietenkin hyvä asia ja sitä on tapahtunut jo monta kymmentä vuotta ja ja teknologian ja työn murroksen kehittyminen on mutta se ei ratkaise sitä montako työikäistä ihmistä meillä täällä on ja meidän

arvoisa puhemies yritin kuunnella nyt sitä tilastoa jossa olisi ollut tämä kokonaisvaikutus josta edustaja kiljunen totesi mutta en sitä huomannut kuuntelin huolella ja ensin oikein aloin laittamaan ylös mutta sitten totesit oliko se nyt että suurin määrä suomessa olevia työntekijöitä tai työnhakijoita tai joitakin oli ruotsista mutta minä katsoin nyt että suurimmat vieraskielisten ryhmät suomessa

venäjää eestiä arabiaa somalia puhuvat että nyt en ihan saanut kiinni tuosta ja sitten samaten nämä työttömät työnhakijat venäjä viro irak nyt en tiedä luemmeko me ihan samoja tilastoja ja siinä mielessä vähän hämmensi tuo teidän puheenvuoronne suomessa puhuvat ruotsia myös suomen kansalaiset joilla on toinen kotimainen kieli ruotsi en usko että niitä tarvitsee tässä laskea sitten puhuitte seksuaalirikollisista ja tästä on puhunut muun muassa terttu utriainen rikosoikeuden emeritaprofessori ja hän on hän on todennut tämän ja luotan kyllä hänen tutkimusmenetelmiinsä sitten puhuitte siitä että näihin seksuaalirikoksiin syyllistyvät turistit en nyt kyllä muista kuin sen yhden jalkapallojoukkueen joka täällä kävi esimerkiksi kun oli tämä oulun tapaus ja tämä onko se nyt eno mistä nyt on myös paljon puhuttu niin eivät he kyllä turisteja ole ellette te nyt sitten tarkoita turvapaikkaturisteja tai en minä tiedä mistä turisteista te nyt puhutte mutta kyllä heistä osa on ollut täällä turvapaikanhakijoina että eivät nämä nyt sinänsä mitään turistimatkailijoita ole tai riippuu miten sen termin määrittelee

puheenjohtaja puhemies tämä on nyt niin vaikeaa tänään minulle selvästi anteeksi arvon puhemies minä en minä en ihan tiedä olemme edustaja kiljusen kanssa näistä muissa ympyröissä aikaisemminkin keskustelleet mutta tuntuu että kaikilla suomen ekonomisteilla ja talousasiantuntijoilla ja valtiovarainministeriön virkamiehillä on ihan eri tilastot kuin edustaja kiljusella

tämä on fakta ja tästä ei pääse yli eikä ympäri vaikka sinne laskettaisiin ne eläkerahastot mukaan

arvoisa edustaja multala meillä on ihan samat tilastot käytettävissä ja kysymys on vain siitä mitä me laskemme mukaan ja mitä me emme laske mukaan

sosiaalivakuutukset ja ne menevät koko ajan rahastoihin ne rahastoidaan koko ajan ja nehän lasketaan julkisiksi sosiaalirahastoiksi eun mukaan eläkeyhtiöissä oleva yli kaksisataakymmentä miljardia euroa jos ne lasketaan tähän julkiseen talouteen mukaan niin kuin ne lasketaan kansainvälisessä tilastoinnissa kun tehdään nettovelka asteista lukuja niin meillä on ihan kokonaan toinen maailma silmien edessä mehän siirrämme ulos koko ajan tämän rahan tämä sataviisikymmentä miljardia euroahan on sijoitettu ulkomaille nämä rahathan eivät ole suomen kansantaloudessa ollenkaan edes niiden korkoja ei käytetä eläkkeisiin niin kuin pitäisi tämähän on se valtava ongelma me olemme säästäneet säästäneet säästäneet eläkerahoja aikoinaan ne piti käyttää nimenomaan suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyessä käytetty siihen ja ne korot kasvavat ja niitä korkojakaan ei käytetä mihinkään käytännössä hyvin pieni osuus kahdeksansataa miljoonaa viimeisen kolmen vuoden aikana on käytetty koroista jotka ovat kahdeksan miljardia rahastot kasvavat keskimäärin kahdeksan miljardia euroa julkisen talouden vaje on kaksi miljardia katsokaa tämä kokonaisuus mitä tässä kansantaloudessa tapahtuu me näemme valtiontalouden kulmalta kyllä juuri tuon mitä valtiovarainministeriössä sanotaan mutta sitten tulee tämä iso kysymys jossa ehdottomasti olen edustaja talvitien kanssa samaa mieltä ja kaikki olemme samaa mieltä totta kai iso haaste suomessa on työllisyysasteen nostaminen ja työpaikkojen luonti kaikkihan me koska hyvinvointiyhteiskunta on riippuvainen siitä olette oikeassa siinä että työllisyysasteessa näkyy myöskin se työikäisen väestön määrän supistuminen suhteessa niin sanottuun passiiviväestön määrään joka ei ole työikäistä kyllä mutta eihän se ole koko totuus katsokaa mikä on työikäinen väestö tämähän on keinotekoinen määritys joka on nyt otettu ja meillä huoltosuhteen kautta puhutaan että meillä on passiiviväestö joka on niitä ihmisiä jotka ovat alle viisitoista vuotiaita ja yli kuusikymmentäviisi vuotiaita aktiiviväestö on viidestätoista kuuteenkymmeneenviiteen ikävuoteen ja siinä on muuten koululaisia mukana opiskelijoita mukana mehän opiskelemme yhä pidempään tiedämme työllisyysasteesta tällä hetkellä meillähän on lähes kolmasosa väestöstä ei nyt enää ihan kolmasosa onneksi sellaista joka on työvoiman ulkopuolella ja osa siitä on väistämättä työvoiman ulkopuolella

tämä työikäisen väestön määrä josta me kaikki huolehdimme puhuessamme huoltosuhteesta

ei ole kysymys ainoastaan tällä määrityksellä työikäisen väestön osuudesta vaan minä haastan sen koko ajan niinpäin että meidän täytyy yli kuusikymmentäviisi vuotiaan väestön työllisyysastetta nostaa siellä yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden joukossa on jo nyt yli sadassatuhannessa palkkatyössä mukana olevaa ihmistä jos huoltosuhteesta otetaan tarkat luvut huoltosuhde tuolla kriteerillä jota käytetään on on heikentynyt tällä hetkellä meillä on niin sanottua passiiviväestön ihmistä suhteessa sataan työikäiseen ihmiseen ja on laskettu että kaksituhattaseitsemänkymmentä jos väestörakenne kehittyy niin kuin se kehittyy ikäluokat kehittyvät niin

on yli kahdeksankymmentä aidosti tuolla kriteerillä meillä hankaluuksia kun työikäisen väestön määrä on pienempi mutta kuka teistä kuvittelee että kaksituhattaseitsemänkymmentä me vielä laskemme työikäisen väestön olevan viidestätoista kuuteenkymmeneenviiteen ikävuoteen me voimme nostaa sen vuoden vaikka kaksituhattasatakaksikymmentäeen eli sadan vuoden päähän ja voin vakuuttaa että silloin jo yli sadan työikäisen väestön määrä suhteessa niihin jotka ovat

työikäisen väestön ulkopuolella kun keskimääräinen elinikä on silloin satakymmentä viiva satakolmekymmentä vuotta niin eihän meillä enää silloin puhuta että kuusikymmentäviisi vuotta on se ikäraja jonka jälkeen et ole enää työikäinen tässä puhuu yksi ihminen joka kuuluu passiiviväestöön suomen kansantalouden kannalta minä olen passiiviväestöä tilastollisen huoltosuhteen kannalta ja meitä on paljon tämä joukko vain kasvaa eli katsotaan tämä kokonaisuus ihan aidosti ja sen takia olin haastamassa tämän kysymyksen että me me olemme vain tällä vanhalla jargonilla liikkeellä emmekä katso mikä tilanne on varmaan on ollut viisikymmentä vuotta sitten oikein puhua että viidestätoista kuuteenkymmeneenviiteen ikävuoteen on työikäinen väestö mutta tänä päivänä se ei ole enää realistinen luku

arvon puhemies palauttaisin nimenomaan näihin isoihin faktoihin eli julkista taloutta ei tasapainoteta tällä hallitusohjelmalla tällä talousarvioesityksellä se sisältää toki paljon hyvääkin mutta velkataakka kasvaa julkisen sektorin menot kasvavat julkinen alijäämä kasvaa verokiila kasvaa verokiila suomen keskeinen kilpailukykyhaitta työllisyyden este ja kansalaisten ostovoiman jarru on nimenomaan tämä valtava verokiila nyt on aivan selvää että jos meillä on entistä velkaisempi kansa ja ja julkinen talous niin tämä tulee olemaan meille iso ongelma jos mietitään sitä mitä hallitus nyt tekee niin se ei tee mitään verokiilan pienentämiseksi ei suomi ei pelastu sillä niin kuin täällä on tullut oikeastaan esiinkin vaikka työllisyysaste saataisiin nostettua siihen seitsemäänkymmeneenviiteen se ei siltikään riitä jos me emme tätä verokiilaa saa kavennettua sen myötä meillä on jatkuvasti palkan palkan ostovoima heikko ja se heikkenee edelleen hallituksen toimenpitein työllisyystoimien vaikuttavuus me emme tiedä on hyvin käynyt selväksi se että näillä teidän pitkällä listalla voi olla joitain vaikutuksia niillä voidaan saada jotain aikaiseksi meillä ei ole mitään takeita siitä kaikki toivomme tietenkin että saataisiin tasapainotettua taloutta mutta verokiilasta en ole saanut ministereiltä vastausta vastausta ei löydy toimenpiteitä sen pienentämiseen tai kunnollisia aktiivisia tekoja

arvoisa puhemies tietenkin voidaan täällä keskustella laskentatavoista ja muusta mutta kun fakta on kuitenkin se että jos menot ovat suuremmat kuin tulot niin silloin otetaan velkaa piste ja se on se mikä ikään kuin ratkaisee tässä kun katsotaan tätä talousarviota toki toinen vaihtoehto on että korotetaan veroja ja nyt tämä hallitushan tekee tekee tietysti molempia mutta joka tapauksessa tämä on se asia mikä ikään kuin ratkaisee suomessa on on sovittu siitä millä tavalla tätä valtion alijäämäisyyttä tai ylijäämäisyyttä ylipäätään lasketaan ja minun käsitykseni mukaan tässä salissa ei ole kovin montaa kansanedustajaa jotka olisivat tästä asiasta eri mieltä mutta yksi ainakin vielä tulee tähän meidän eläkejärjestelmäämme niin myös tästä on käsittääkseni hyvin laaja yhteisymmärrys tässä salissa tämä on sellainen järjestelmä kuin tämä on eli osittain rahastoiva järjestelmä eli ei ole niin että suuret ikäluokat olisivat maksaneet ikään kuin omat eläkkeensä vaan nykyiset työntekijät maksavat osan ison osan nykyisten eläkeläisten eläkkeistä joten ei voida katsoa että ne kiljusen viittaamat ulkomailla rahastoissa olevat varat olisivat jotain sellaista rahaa jota voitaisiin käyttää nykyisten eläkeläisten eläkkeiden maksamiseen vastuut ovat niin suuret tällä hetkellä että päinvastoin herää kysymys kun syntyvyys alenee ja työllisyysaste ei kasva kestääkö meidän eläkejärjestelmämme tulevaisuudessa tällaisenaan vai tuleeko meidän tehdä siihen edelleen muutoksia joko nostaa eläkemaksuja tai edelleen pidentää eläkeikää eläkeikää olen aivan samaa mieltä siitä että työllisyyden kannalta on tärkeää myös se että että myös yli kuusikymmentäviisi vuotiaat tai tai vaikka tämän kuudenkymmenenkolmen pilkku kahdeksan ikävuoden ylittäneet jotka ovat ovat eläkkeellä voivat tehdä työtä se on hyvä asia itse asiassa minun sukupolveni nykyisen eläkeiänodotteen mukaan tulee tekemäänkin työtä aina seitsemäänkymmeneen ikävuoteen asti jos olen sitä taulukkoa oikein katsonut eli tämä on ikään kuin tärkeä kysymys miten myös ne henkilöt jotka ovat ovat eläkkeellä tai osa aikaeläkkeellä pystyvät edelleen tekemään työtä ja niin että se myös heille on kannattavaa mutta se on aivan toinen kysymys kuin se millä tavoin meidän eläkejärjestelmämme lasketaan osaksi tätä julkista taloutta ja sen tasapainoa vielä ehkä tähän loppuun tästä työllisyysasteesta niin kuin edustaja talvitie tuossa hyvin kuvasi pelkkä työllisyysasteen nousu ei riitä enää tässä vaiheessa kun me tiedämme että meidän meidän syntyvyys jatkuvasti on heikentynyt nyt jo on useampi ikäluokka joka

meillä ole myöskään sellaista määrää ulkomaista työvoimaa mikä ikään kuin tämän vajeen korvaisi ja sen vuoksi me tarvitsemme kaikkia muitakin keinoja eli työpaikkojen määrän pitää lisääntyä ja työn tehokkuuden pitää kasvaa

arvoisa puhemies tässä salissa on nyt tähän aikaan illasta mukava debatoida sellaisten ihmisten kanssa ja kuullen jotka ymmärtävät myöskin talouden päälle ja erityisesti suomen talouden päälle näkisin että me olemme nyt viikon verran debatoineet siitä kuinka samanmielisiä me olemme siitä miten käytetään viisikymmentäviisi miljardia euroa ja miten hieman erimielisiä olemme siitä miten me käytämme kaksi miljardia euroa tästä on ensisijaisesti kysymys ja tästä kahdesta miljardista eurosta hallitus on päättänyt tässä talousarviossa investoida tiettyihin sektoreihin joista on aikaisemmin leikattu paljon ja joista nyt tämä hallitus kokee että niiltä ei voi enää leikata ja jos niihin ei nyt panostaisi niin jo pelkästään sen inflaation vuoksi joka siitä hyvinvoinnin menetyksestä tulee saattaa sitten koitua vielä suurempi lasku erityisesti tuleville sukupolville eli tässä tästä kahdesta miljardista eurosta tämmöinen arvokeskustelu jota tässä käydään ja sitten toinen kysymys liittyy suoraan tähän hyvinvointikysymykseen tämä hallitus on päättänyt että koulutukseen investoimalla luonnonsuojeluun ympäristöön ilmastoon investoimalla osittain velkarahalla tullaan sellaiseen tilanteeseen että hyvinvointi suomessa tästä pikkasen kohenee kaikilla tulevilla sukupolvilla ja tässä keskustelussahan on kyse siitä että tämä hyvinvointi maksaa itsensä takaisin koska siellä on työkykyisiä ihmisiä nuoria jotka pystyvät ja pärjäävät koulutuksessa innovaatiokehityksessä näissä tulevaisuuden jutuissa niin että he todella kykenevät sitten maksamaan tätä velkataakkaa velkataakkaa jota suomi tässä talousarviossa ottaa ja sitten kolmas pointti tässä on tämmöinen arvokeskustelu joka myös on ollut käynnissä koko ajan tässä tässä talousarviokeskustelussa ja se on siitä että tämä hallitus on päättänyt että se ei laita esimerkiksi tätä toimeentulotukiasiaa pantiksi sille että jos ihmisellä ei ole varaa parempaan asuntoon niin hänet heitettäisiin pois asunnosta sillä että hänen hänen toimeentulotukeaan uhataan leikata ihmisille on annettu ymmärtää niin kuin minä olen lukenut kokoomuksen työllisyyspaperista että tätä toimeentulotukea leikattaisiin jos ihminen ei muuta halvempaan asuntoon harvaan asutussa maassa niin kuin suomessa se tarkoittaisi sitä että muutetaan lapsetkin toiseen kouluun mahdollisesti toiselle paikkakunnalle paljon kauemmaksi totutuista ympyröistä ja pääkaupunkiseudulla tuollainen muuttaminen on todella vaikeaa koska asuntoja vain on niin vähän ja hinnat ovat niin korkeat tällaiseen politiikkaan tämä hallitus on päättänyt olla lähtemättä ja siksi meillä tämä talousarvio on siinä kunnossa kuin se nyt on

arvoisa herra puhemies palaan takaiseen keskusteluun jossa edustaja satonen kävi kiittelemässä hallituksen ohjelmaa siltä osin että ne mihinkä nyt on satsattu rahaa ovat oikeita kohteita mutta aina tullaan puheen siihen osaan että kuitenkin johonkin satsataan liian vähän ja johonkin liikaa kun siihen ei ole rahaa minun mielestäni on melko irvokasta arvostella sitä että me nyt laitamme perusopetukseen varhaiskasvatukseen sillä varjolla että me olemme maailmassa siinä tilanteessa että voi olla että kauppasota lähi idän tilanne brexit voivat keikuttaa suomenkin valtiontaloutta ehkä koko euroopan valtiontaloutta olisiko meidän sen vuoksi nyt tarvinnut jättää tekemättä se mitä lapsiperheet pienituloiset eläkeläiset tarvitsevat elääkseen tässä maassa emme voi jättää tekemättä sitä ja edelleen sitä edellisen hallituksen leikkaavaa politiikkaa joka kohdistui juuri näihin ryhmiin joista täällä myös edustaja satonen kiitteli että ne rahat jotka on niihin laitettu on kohdennettu oikein emme myöskään voi täältä käsin tietää mitä työmarkkinatilanteessa tapahtuu hallitus ei hallitusohjelmaa ja budjettia laatiessaan pysty ennakoimaan ja jättämään tekemättä jotain sen takia että on tulossa kikyn jälkeinen työmarkkinasyksy hallitus ei voi etukäteen ottaa vastuuta siitä mitä saattaa sattua vaan tämän hallituksen linja on on ollut se että nyt tehdään se mitä täytyy tehdä jotta ihmisillä on

kun meitä syytetään siitä että osa tehdään velkarahalla ja edustaja zyskowicz antaa välihuudossaan kuvan että me varastamme nyt lapsilta niin on pakko kysyä että nytkö pitäisi joilla vähän on vielä huonommat edellytykset antaa kouluttautua eikä niin että he he pärjäävät paremmin kuin nyt ehkä tässä yhteiskunnassa tietyt ikäluokat joilla on matala koulutus nyt juuri pitää tämä mahdollistaa kun meidän ikäluokat

aikuisille jotka kantavat tästä vastuun keräämällä omalla ammatillisella taidollaan yrittäjyydellään sitä valtiontaloutta mistä kustannetaan sosiaaliset palvelut niitä edellytyksiä pitää luoda vaikka velkarahalla jotta heillä on mahdollisuus tässä maassa elää ja tuottaa hyvinvointia myös toisille kansalaisille en minä tiedä kauanko tämä negatiivinen korkotaso joka on itse asiassa valtiontalouden kannalta hyvä vaihtoehto jos siitä vielä meille maksetaan tulee jatkumaan ei varmasti hamaan tulevaisuuteen ja se voi olla suuri kupla mutta emme voi myöskään siihen varautua että näin tulee tapahtumaan jotta emme mitään sille että eläkeläisköyhyyttä on ja subjektiivista perhepäivähoitoa ei tässä maassa ole mutta tämä hallitus on tehnyt en tiedä ottaa kantaa sen paremmin eläkekeskusteluun kiitän vain edustaja kiljusta siitä näkemyksestä joka selvensi varmasti olisin toivonut että väkeä olisi ollut vähän enemmän kuulemassa sen painokkaan puheenvuoron toki naisten osalta täytyy sanoa että edustaja multala varmasti oikein ennakoi mutta toivotaan niin että tässä hallituksessa saataisiin meidän ja sanoisin kokoomuksen kanssa yhteinen näkemys siitä että me tarvitsemme joka edesauttaa naisten työmarkkina asemaa se on erittäin tärkeä ja minä uskon että me vasemmistoliitossa ja kokoomuksessa jaamme tämän yhteisen näkemyksen että me emme tarvitse tähän maahan eittämättä sitä että meillä on esimerkiksi yhdeksän vuotta nainen työelämästä pois hoitaakseen lapsiaan kotona joo perheiden pitää saada valita kuinka he tekevät sen mutta meidän järjestelmämme ei saa ruokkia sitä että kun he ovat ammattiin valmistuneita niin se työelämään palaaminen on erittäin vaikeata kun se ammatillinen osaaminen on kadonnut sinä aikana ja sinulla ei ole näyttöä työelämässä pärjäämisestä seitsemään vuoteen tai yhdeksään vuoteen nämä luovat semmoisia portaita joita pitää välttää ja onhan meillä tämä elinaikakerroin joka osaltaan sitten huolehtii siitä että eläkevaroja voidaan antaa herra puhemies täytyy sanoa että kuulin kuulin kyllä sellaista tykitystä että minun on pakko nostaa hattua edustaja peltokankaalle siitä retoriikasta ja puhetemmon nopeudesta ihailen kyllä sitä verbaalista taidokkuutta ja siinä samalla minulle tuli tiedoksi millainen poliittinen hylkiö minä olenkaan kun olen tässä hallituksessa mukana ja hallituspuolueen kansanedustaja kun mitään hyvää ei olla tehty ja kaikki on

arvoisa puhemies tässä ilmestyy puhujapönttöön toinen hylkiö jos käyttää niitä termejä mitä tässä aikaisemmin käytettiin

ole tietysti ainoastaan valtiontaloudelle tärkeää vaan se on myöskin ihmisille paitsi toimeentulon lähde myöskin se luomisen väylä eli me olemme osa yhteiskuntaa sitä kautta ja edustaja multalan kanssa olen täysin samaa mieltä eihän yksityistaloutta sen kummemmin kuin julkistakaan taloutta voida hoitaa sillä tavalla että menot ovat suuremmat kuin tulot senhän täytyy jossain suhteessa olla tasapainossa se kulma on ihan ihan oikea jos me puhumme puhtaasti valtiontaloudesta ja unohdan nyt sitten tämän muun julkisyhteisöllisyyden mihin viittasin näissä eläkerahastoissa joista sanon hetken kuluttua kaksi sanaa niin valtiontaloudenkin osalta siellä on sekä tulot että menot siellä on ne molemmat lohkot me kiinnitämme jatkuvasti huomiota siihen että menot menot menot niitä täytyy leikata jos ei olla tasapainossa toinen lohko on tulot ja tämä hallitusohjelmahan lähti liikenteeseen puhumme sosiaalidemokraattisen puolueen vaaliohjelmasta se oli vieläkin kunnianhimoisempi siinä että veropohjaa tultaisiin laajentamaan se veropohjan laajennushan tässä on kyseessä ei ansiotuloverotusta pidä kiristää yhtään me olemme ihan liikaa vieneet yhteiskuntaa siihen että me verotamme työn käytöstä työvoimaa vaan tätä veropohjaa pitäisi laajentaa ja yksi lohko jossa veropohjan laajennus on tietenkin tehtävä jossain vaiheessa on se suurin hyödyke mistä tehdään kaikkein eniten kauppaa ja mitä kaikkein heikoimmin verotetaan eli finanssisektori rahankaupassahan ei ole minkäänlaisia välillisiä veroja olemassa kaikessa muussa kaupankäynnissä on en lähde avaamaan tätä teemaa arvoisa puhemies mutta sanon että veropohjan laajennus on tietysti se iso juttu joka meidän täytyy tehdä sitten nämä harmaat taloudet ja veroparatiisit ja koko tämä iso tematiikka jota on käyty mutta rahankaupan verottaminen tietenkin pitäisi saattaa painavasti poliittiselle agendalle siitä me saamme voimavaraa siihen että työn verotusta voidaan laskea mutta sitten nämä eläkerahastot ja eläkekysymys

luvulla mutta jos otetaan vuodesta yhdeksänkymmentäviisi eteenpäin jolloin tämä kuuluisa taitettu indeksi otettiin käyttöön joka siis köyhdyttää eläkkeensaajia lakisääteisesti ja jolloin rahastojen koko oli kolmekymmentäkuusi miljardia euroa niin tänä päivänä se on yli kaksisataa euroa niiden bruttokansantuoteosuus on noussut kolmestakymmenestäkahdeksasta prosentista kansantuotteesta tällä hetkellä yli yhdeksäänkymmeneen prosenttiin sataan prosenttiin olemme siinä tilanteessa että me kasvatamme järjettömällä nopeudella näitä eläkevarantoja ja kun viittasitte siihen että se on kaikkien ikäluokkien yhteistä rahaa yhteistä säästöä niin se onkin kukaan ei sano sitä että se on jonkun ikäluokan rahaa mutta telan laskelmien mukaan kuusikymmentäviisi prosenttia näistä eläkevarannoista eläkevarannoista on itse asiassa nykyisten eläkkeensaajien ja juuri eläkkeelle siirtyvien säästöjä kaksikymmentä prosenttia on kuusikymmentä luvulla syntyneiden yksitoista prosenttia seitsemänkymmentä luvulla syntyneiden ja neljä prosenttia on kahdeksankymmentä viiva yhdeksänkymmentä luvuilla syntyneiden tämä on se osuus millä niitä voidaan katsoa silloin kun katsotaan minkä ikäluokkien rahoja siellä on ollut nuoret eivät tietenkään ole vielä työelämässä olleet ja voineet maksaa niihin rahastoihin niitä rahoja se on aikaisempien sukupolvien juttua ja se mikä tässä on ongelmallisinta on se että näihin rahastoihin ei ole eläkkeitä maksettaessa turvauduttu vuoteen kaksituhattaviisitoista mennessä lainkaan ne kasvoivat sekä työeläkemaksujen kautta että korkosijoitusten ja muiden kautta niihin ei nettosiirtoina maksettu lainkaan työeläkevakuutusmaksut olivat vuoteen kaksituhattaviisitoista saakka kattaneet aina koko eläkemenon ja rahastot vain kasvoivat koskemattomina sen jälkeen

kahdeksansataa miljoonaa vuodessa tähän vuoteen asti mutta rahastot ovat kaksikymmentä vuotta kasvaneet keskimäärin kahdeksan miljardia euroa joka vuosi tästä minä puhun kun minä puhun koko julkisen talouden alijäämistä ja ylijäämistä me säilömme säilömme säilömme rahastoihin te viittasitte näihin eläkevastuihin se on seitsemäksisadaksi miljardiksi euroksi laskettu ja se on täysin keinotekoinen luku ei ole yhtä ainutta vakuutuslaitosta joka laskee koko menonsa sitä kautta palovakuutusmaksuja ei makseta siltä pohjalta että tiedetään että jos kaikki palaisi se maksettaisiin eikä näitä rahastoja ole tähänkään mennessä käytetty eläkkeisiin eikä edes korkoja eikä niitä tulevaisuudessakaan käytetä

työssäkäyvä väestö maksaa sen varsinaisen eläkemenon rahastot ovat olleet puskuri jonka alun perin piti olla puskuri jossa on kahden vuoden eläkemeno eli nykyrahassa noin viisikymmentä viiva kuusikymmentä miljardia euroa me

rakentaneet suomeen järjettömän pääomakasauman joka kasvaa korkoa koskemattomana me kuivatamme kansantalouttamme näihin eläkerahastoihin ja ulkomaille sen takia meillä on näitä kriisitilanteita tämä kannattaa nyt katsoa ihan huolella läpi ja tätä katsotaan huolella läpi meillä on täällä myöskin lakialoite olemassa taitetusta indeksistä silloin tämä puhutaan läpi

arvoisa herra puhemies

oman hyvinvointini vuoksi äsken tuossa juoksemassa lenkin ja ja tietyllä tavalla toivon urheilullista ja urheilullista ja liikunnallista elämäntapaa kaikille meille tässä talossa siitä olenkin äärimmäisen kiitollinen hallitukselle että panostukset liikuntaan ovat olemassa ja ymmärretään se että liikunnalliset elämäntavat opitaan jo suhteellisen nuorena mutta mutta itse asiaan asiaan eli kokoaan suurempaan suomeen voimme olla monessa eri asiassa kokoamme suurempia mutta yksi sellainen esimerkki minkä haluaisin nostaa on ja esimerkki muille euroopan maille siitä miten tulot hankitaan ennen kuin menot tulevat tämä on ehkä se se kuva mitä toivoisin myös suomen hallituksen nostavan esille vähän voimakkaammin ja siinä mielessä varmasti kritiikki meiltä oppositiosta on ihan perusteltua otan huonon esimerkin josta toivon että kukaan ei pahastu aikoinaan kreikassa oli ihmisillä hirveän hyvät oltavat ja ja sitten muutamilla seuraavilla vuosikymmenillä ihmisillä ei ollut enää niin hyvät oltavat mutta se nyt ei liittynyt suomeen se oli löysä esimerkki mutta tosissaan ajat ovat hieman haastavat ja se pitää huomata tässä meillä on meillä on kiinan ja ja yhdysvaltain välinen kauppasota käynnissä koko ajan brexit on viimeisimpienkin kuulumisten kuulumisten mukaan hyvin epäselvä ja ja mahdollisesti vaikutukset tulevat olemaan todella suuret lähi idän tilanteesta ollaan nyt puhuttu pari päivää syystäkin ja siitä siitä järkyttävästä luottamuksen pettämisestä mitä siellä on tapahtunut ehkä juuri juuri tämän takia toivoisin sellaista vastuullista asennetta asennetta taloudenpitoon hallitukselta haluan myös vähän mennä koko maailman ajattelusta pienempään ja omaan vaalipiiriini kaakkois suomeen kaakkois suomi kärsii siitä että ihmiset muuttavat pois suurin syy siihen varmasti on on työpaikkojen määrä ja ja mahdollisuus tehdä töitä ja siinä mielessä myös vähän kritisoin hallitusta siitä että työllisyystoimet puuttuvat kyllähän se näin on että työllisyystoimet ovat varmasti sitä parasta aluepolitiikkaa millä me millä me tuemme esimerkiksi kaakkois suomen kaltaista rakennemuutoksesta kärsinyttä aluetta vielä jos mennään pienempään niin harmittaa että en saanut mahdollisuutta kysyä kehitysyhteistyö ja ulkomaankauppaministeri ville skinnarilta kouvolalle hyvin merkittävän tulevaisuuden investoinnin kiinan ratayhteyden merkityksestä ja siitä mahdollisuudesta miten hallitus voi auttaa ja ja tukea tukea tämän yhteyden vahvistumista ja ja neuvotteluista mitä hallitukselta voisi tässä yhteydessä toivoa loppujen lopuksi on kuitenkin äärimmäisen äärimmäisen tärkeää muistaa että pieni vaikkakin kokoaan suurempi suomi elää vahvasta ulkopoliittisesta aktiivisesta yhteistyöstä ja toivon että kykenemme olemaan hyvin diplomaattisia niin eun kuin koko maailman tasolla käytävissä neuvotteluissa kiitoksia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

kollegoiden kanssa vähän pohdittiin sitä onko tämä työjärjestys mietitty oikein tämä on niin kuin työjärjestyspuheenvuoro enemmän tässä on iso joukko isoja asioita mutta ne on pantu tähän perjantai iltaan tämän budjettikeskustelun päätteeksi tämä budjettikeskusteluhan olisi saattanut venyä vaikka lähes yöhön eli onko tämä mietitty oikein haluaisin kuulla perusteita sille että pantiin näin iso merkittävä asialista tähän tähän aikaan keskusteltavaksi kun tosiasiassa täällä selkeästi eduskunta ei ole oikein läsnä
niin edustaja kiljunen näistä asioista tästäkin on ollut mahdollisuus keskustella tämän viikon aikana monena

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesneljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

mistä tässä on kysymys nämä ovat siis budjettilakeja ja sen takia tämä on aivan oikea huomio teiltä että että nämä asiat on jo keskusteltu tämä on niitä lakeja joista minä olen erityisen ilahtunut että näihin ollaan panostamassa tässä lähdetään nyt näistä pienimmistä eläkkeistä ja niiden nostamisesta liikenteeseen ja siellä odottaa sitten se iso tavoite jonka hallitus on asettanut itselleen että kaikille alle tuhatneljäsataa euroa kuukaudessa saaville eläkkeensaajille saadaan sadan euron korotus tässä on ensimmäinen askel siihen ymmärrän nyt että nämä ovat budjettilakeja jotka tässä käsitellään
hienoa erittäin hienoa että tässä vaiheessa ymmärrämme missä mennään hienoa no sen ymmärtää onko muita

ei enempää puheenvuoroja